valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja tähän lähetekeskusteluun varataan enintään kaksi tuntia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi

valtioneuvoston puheenvuoron käyttää pääministeri sipilä olkaa hyvä

arvoisa puhemies politiikassa huomio keskittyy usein päivänpolitiikan kysymyksiin yhtä välttämätöntä on keskustella myöskin siitä mihin olemme matkalla ja miten voimme varautua siihen etukäteen tähän meillä nyt on tänään mahdollisuus tulevaisuusselontekojen tehtävänä on nostaa esiin päätöksenteon kannalta tärkeitä tulevaisuuden huomiota vaativia asioita valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa tehtiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista nyt selonteon toisen osan tavoitteena on tunnistaa työhön liittyviä toivottavia tulevaisuuksia päätöksentekotarpeita sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä tämän selonteon valmisteluun on osallistunut lukuisia yhteiskuntamme eri toimijoita pidin neljässä eri yliopistossa keskustelutilaisuuden osana tämän selonteon valmistelua keskustelimme suomen seuraavan sadan vuoden haasteista yliopistojen omien painopisteiden näkökulmasta helsingissä oli koko päivän kestänyt tilaisuus johon oli kutsuttu useita kymmeniä kansalaisjärjestöjä sekä tutkijoita työn muutos johtuu maailman muuttumisesta erityisesti teknologian kehitys muuttaa sitä miten missä ja millaista työtä teemme tätä muutosta ei pysäytetä eikä sen tuomaan epävarmuuteen voi vastata pitämällä kiinni vanhoista rakenteista sen sijaan vastuullamme on huolehtia että rakenteet muuttuvat niin että kaikki pysyvät muutoksessa mukana esimerkkinä selonteossa ehdotetaan että ajatuksiamme työkyvystä on monipuolistettava osaaminen ja motivaatio on nähtävä työkyvyn tärkeänä osa alueena samalla tavalla kuin terveys selonteossa esitetyt ratkaisut työn murrokseen kurottavat yli vaalikausien ne liittyvät erityisesti alustatalouden ja tekoälyn haltuunottoon sosiaaliturvan uudistamiseen ja työn merkityksellisyyden vahvistamiseen sekä laaja alaisen joustavan läpi ihmisen elämän jatkuvan osaamisen rakentamiseen

osaaminen on työn muutoksessa keskiössä muutokset työn kysynnässä ja osaajatarpeissa ovat nopeita tämä vaalikausi on oiva esimerkki tästä meillä on nyt osaajapulaa niin kainuussa lapissa kuin uudellamaallakin riittävän osaamisen varmistamiseen tarvitaan oppimis yhteistyö ja elämänhallintataitojen opettamista kaikilla koulutusasteilla elinikäistä oppimista ja työuran aikaista osaamisen uudistamista on kehitettävä kokonaisuutena siinä on huomioitava ihmisen erilaiset elämäntilanteet työsuhteet ja koulutustarpeet osaamisen karttuminen ja oppiminen on nähtävä myös yhteisöjen ja yritysten asiana kyse on koko yhteiskunnan asiasta ne valtiot menestyvät jotka osaavat hyödyntää ihmisten osaamisen mahdollisimman laajasti

selonteossa ehdotetaan esimerkiksi erilaisia osaamistilejä ja koulutussetelejä jatkuvan oppimisen tueksi selonteossa ideoidaan että opiskelijoiden suhteen korkeakouluihin on jatkossa säilyttävä säilyttävä läpi työelämän mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen paranevat kun korkeakoulujen digitaalinen opetustarjonta paranee lisäksi alumnitoimintaa on kehitettävä nykyisestä korkeakouluilla on avainasema myös alueellisten tarpeiden huomioimisessa työpaikkojen ja oppilaitosten alueellista verkostoyhteistyötä tulee vahvistaa edelleen arvoisa puhemies ratkaisussa korostuvat siis jatkuva oppiminen ja toimeentulon murrokseen vastaaminen työn murros on globaali kysymys sen ytimessä ovat muuttoliike ja työperäinen maahanmuutto kaikki esitetyt ratkaisut tukevat kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentän päämääriä paljon on kestävän kehityksen saralla jo tehty ehkä merkittävin edistysaskel on kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen ensi vuoden budjettiehdotukseen se on kansainvälisestikin merkittävä ja uusi avaus kestävän kehityksen edistymisen raportointi eduskunnalle on otettu keskeiseksi osaksi hallituksen vuosikertomusta olemme parhaillaan hallituksessa luomassa hyvinvointimittareita vaihtoehdoiksi bktn rinnalle mistä varmasti tulevat hallitukset hyötyvät kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yritykselle toiminnan kehittämiseksi sitoumuksia on saatu lähes lähes tuhannelta kaikilta yhteiskunnan sektoreilta olen myös itse täyttänyt sitoumuksen tapasin vasta espanjan pääministerin madridissa ja hän oli kuullut suomen agenda toimeenpanosta ja erityisesti tästä yhteiskuntasitoumuksesta ja he he olivat kiinnostuneita seuraamaan suomen esimerkkiä ja pyysivät tästä lisää informaatiota arvoisa puhemies selonteon visio lähtee siitä miten suomi selviää työn murroksessa tämä tarjoaa eduskunnalle tilaisuuden keskustella siitä jaammeko kaikki tämän vision vision mukaan niin yrittäjä vuokra ja alustatyöntekijä kuin ansiotyössä oleva pitävät sosiaaliturvaamme oikeudenmukaisena ja kattavana he myös kokevat saavansa tukea yhteiskunnaltamme kun he sitä tarvitsevat visiossa ihmisten työ ja toimintakyvystä huolehditaan työsuhteen muodosta riippumatta visiossa suomeen luodaan kaikki yhteiskuntaryhmät kattava ja laadukas elinikäisen oppimisen järjestelmä joka tunnetaan kansainvälisesti samanlaisena menestystarinana kuin suomalainen peruskoulu on mahdollisuus hankkia riittävä toimeentulo kehittyä ja kokea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti eri ryhmien välisiä sosiaalisia eroja tasoitetaan työtä arvostetaan ja sitä myös mitataan monipuolisen yhteiskunnallisen merkityksensä kautta arvoisa puhemies pitkän aikavälin päätöksenteon kehittäminen on yhä tärkeämpää maailmassa jossa riskit lisääntyvät ja ilmiöt monimutkaistuvat nykyisillä sukupolvilla on kenties suurempi mahdollisuus kuin koskaan vaikuttaa tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin ylisukupolvinen ajattelu on tulevaisuustyön ja kestävän kehityksen ytimessä työn vastaamiseksi on tehty jo töitä hallituksen linjaus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta perustulokokeilu kansallinen tekoälyohjelma ja eri koulutusasteiden uudistukset ovat hyviä esimerkkejä joita joita selonteko on osaltaan tukenut hallitus on kautensa aikana tehnyt myös lukuisia työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä joilla pyritään vastaamaan työn muutoksen ja osaajapulaan hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii näihin kysymyksiin vastaamista ja nykyistä korkeampaa työllisyysastetta kaikki päätökset eivät ole helppoja selonteossa todetaan

suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä on paljon osia mutta vähän liikkuvia osia uudistamista edelleen riittää jotta tuemme työllisyyttä ja vastaamme nykypäivän työelämän tarpeisiin työn murroksen ratkaisujen lisäksi selonteossa esitellään pitkän aikavälin päätöksentekoa isoihin murroksiin ja reformeihin liittyvää liittyvää kehityskulkua ei voida suunnitella erityisen pitkälle yksityiskohtaisesti sen sijaan voimme määrittää asiaan liittyviä arvoja ja laajoja tavoitteita ja suunnistaa tavoitteiden toteutumista kohti oppimalla ja kokeilemalla arvoisa puhemies selonteossa on varmasti sellaisiakin kohtia jotka herättävät keskustelua ja se on tarkoituskin selontekoa pitää käsitellä ennen kaikkea kokonaisuutena ja keskustelunavauksena saamme varmasti nyt mielenkiintoisen keskustelun

arvoisa puhemies suomen etu olisi että tilanne työmarkkinoilla saadaan tavalla tai toisella rauhoittumaan meillä päättäjillä niin työmarkkinajärjestöissä hallituksessa kuin täällä eduskunnassakin on yhteinen tehtävä lähivuosien suurin asia on hallituspohjasta riippumatta parantaa edelleen työllisyyttä samalla kun jo pidempään meneillään ollut työn työelämän ja työmarkkinoiden muutos voimistuu siksi nyt tarvitaan yhteinen näkemys tiekartasta jolla tätä muutosta uusine työmuotoineen ja robotteineen ohjataan suomen kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla niin että kaikki suomalaiset pysyvät mukana

keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja antti kaikkonen on esittänyt kansallista työkokousta jossa ratkaisuja voitaisiin hakea yhdessä hän on oikealla asialla nyt käsiteltävänä oleva tulevaisuusselonteon toinen osa antaa mahdolliselle kokoontumiselle ja myös muulle yhteiskunnalliselle keskustelulle lisää sytykkeitä on varmaa että tukkanuottasilla olemalla me emme nyt selviydy kaikesta siitä mitä tulevaisuus tuo arvoisa puhemies myös tulevaisuudessa suomen voima on osaamisessa tämä maa pärjää maailman muuttuessa kun pidämme peruskoulusta alkaen huolta koulunkäynnin tasa arvosta yhteiskuntana meillä ei ole varaa päästää yhtäkään lasta tai nuorta hukkaan keskustan ratkaisuja ovat pienten lasten koulu jossa esikoulu ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta muodostaisivat joustavan kokonaisuuden sekä oppioikeus joka tarkoittaa toisen asteen tutkinnon takaamista jokaiselle pidentämällä oppivelvollisuutta vuodella katsomme myös että suomalaisessa koulutuksessa on kautta linjan vahvistettava yhteyttä työelämään koulujen ja oppilaitosten jokapäiväistä arkea myöden ammatillisen koulutuksen uudistus on vietävä maaliin tukemalla oppilaitoksissa ja paikallisesti tehtävää työtä menossa oleva muutos edellyttää noin miljoonan suomalaisen uudelleen kouluttautumista siksi koko maassa tarvitaan lisää mahdollisuuksia nopeaan uudelleen ja täydennyskoulutukseen ja koulutusta yhä enemmän suoraan työpaikoilla itse kunkin on myös pidettävä osaamisensa ajan tasalla siksi maahamme tarvitaan jatkuvan eli elinikäisen oppimisen kokonaisvaltainen ratkaisu

arvoisa puhemies työpaikka antaa ihmiselle turvaa arkeen ja varmuutta tulevaisuuteen nyt kuitenkin olemme tilanteessa jossa vanhoja ammatteja katoaa uusia tulee ja työtä tehdään eri tavoin kuin aikaisemmin epävarmuus heijastuu laajalle moni ei uskalla perustaa perhettä tai esimerkiksi ostaa ensimmäistä omaa asuntoa etenkin pätkä ja silpputyöläisille sekä itsensä työllistäville tämä kaikki on ollut todellisuutta jo pitkään heidän tilanteensa parantamiseksi suomessa on tehty liian vähän keskustan yksi ratkaisu on uudistaa perusturvaa niin että näiden ihmisten toimeentulo olisi nykyistä turvatumpi

perusturvan on mielestämme aina kannateltava heikoimpia sen on myös tuettava nykyistä paremmin työntekoa oltava yksinkertaisempi sekä ennen muuta otettava huomioon ihmisten muuttuvat elämäntilanteet tulevaisuudessa yhä useampi esimerkiksi tekee työtä välillä palkansaajana välillä yrittäjänä tai molempina yhtä aikaa arvoisa puhemies suomalaisilla on oltava mahdollisuus myös nykyistä paremmin sovittaa yhteen työtä ja vapaa aikaa perhevapaauudistus tarvitaan mutta sen on oltava perheille parannus ei leikkaus siksi uudistus saa myös maksaa keskustan tavoite on parantaa perheiden toimeentuloa lisätä tasa arvoa ja turvata erilaisille perheille aito valinnan mahdollisuus lastensa hoidossa emme hyväksy kotihoidon tuen romuttamista toisin kuin kilpailijamme me katsomme että uudistus on tehtävä perheet ja lapset edellä ei pelkästään talouden ehdoilla arvoisa puhemies maailmassa jylläävä murros pakottaa menemään perimmäisten kysymysten äärelle myös etujärjestöissä työelämää on uudistettava kysymys kuuluu pidetäänkö kiinni menneisyydestä rystyset valkoisina vai rakennetaanko tulevaisuutta joka joka tapauksessa tulee rytinällä keskusta kannattaa sopimusyhteiskuntaa se ei kuitenkaan voi jämähtää paikoilleen tarvitsemme mieluummin ennemmin kuin myöhemmin työpaikoille lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia sitä että huonoina aikoina voidaan joustaa ilman että ketään tarvitsee irtisanoa hyvinä aikoina puolestaan voidaan palkata lisää työntekijöitä arvoisa puhemies suomi on tienhaarassa valitsemme työn ja yhteistyön tai työttömyyden ja vastakkainasettelun keskustan vaihtoehto

arvoisa puhemies

päättää globaalien megatrendien kehityssuunnista mutta muutoksiin sopeutuminen on omissa käsissämme arvoisa puhemies tuhatseitsemänsataa luvulta asti on pelätty koneiden vievän työt ihmistyölle on kuitenkin aina löytynyt uusi tarve ja muoto jarruttaminen on väärä keino suhtautua ilman teknologista kehitystä ja globaalia kauppaa ei nykyinen elintasomme olisi maailman kärkeä meidän on kuitenkin yhdessä kannettava huolta niistä kansalaisista joihin murros iskee voimalla yhteiskunnan on tarjota jokaiselle suomalaiselle tukea turvalliseen muutokseen sekä uskoa tulevaisuuteen alustatalouden fiksu sääntely jatkuvan oppimisen mahdollistaminen sekä joustava sosiaaliturva ovat avaintekijöitä muutokseen sopeutumisessa kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan arvoisa puhemies jatkossa osaaminen vanhenee entistä nopeammin siksi tarvitsemme koulutusjärjestelmän joka tarjoaa meille hyvät perustaidot sekä opettaa oppimaan ja omaksumaan jatkuvasti uutta ammatillisen koulutuksen reformi ja tutkintoon johtamattoman koulutuksen merkityksen nosto ovat olleet askelia oikeaan suuntaan kehityksen on edelleen jatkuttava keskiössä on oltava ei tutkintonimikkeet kokoomus suhtautuu positiivisesti erilaisiin avauksiin ura tai koulutustileistä tavoitteena on löytää tasapaino yksilön työnantajien ja yhteiskunnan vastuiden välille yhteiskunnan tuen tulee kohdentua ennen kaikkea niille henkilöille joilla muutosturvan tarve on suurin suurin tarve osaamisen päivittämiselle on henkilöllä joka on vailla työtä työttömyysetuuden tulee aktivoida ja mahdollistaa oman osaamisen päivittäminen työttömyysjakson aikana toimenpide ehdotus työttömyysturvalla opiskelusta onkin lämpimästi kannatettava ja hallituksen aiempien linjausten mukainen arvoisa puhemies tulevaisuudessa yhä useampi saa toimeentulonsa eri lähteistä henkilö voi olla osa aikaisessa työssä ja samaan aikaan toimia pienyrittäjänä tämä lisää arjen joustavuutta mutta tulojen vaihtelu voi tietenkin aiheuttaa myös haasteita hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole ilman vahvaa markkinataloutta ja joustavia työmarkkinoita meidän on ymmärrettävä se mikä muissa pohjoismaissa on sisäistetty kun yhä useampi on töissä ja työn tuottavuus on korkealla voidaan tulevaisuuden työelämästä ottaa myös yhteiskunnan tuella pausseja läheisten hoivaa varten perhevapaiden uudistamisen lisäksi tarvitsemme työssäkäyville omaisen hoitovapaan joka mahdollistaa läheisen lähellä olon esimerkiksi ikääntyneen vanhemman vakavan sairastumisen yhteydessä arvoisa puhemies työelämän erilaisiin muutoksiin varaudutaan parhaiten lisäämällä paikallisia joustoja sekä uudistamalla sosiaaliturvaa kokoomuksen ratkaisuksi esittämä yleistuki yhdistäisi joustavasti työtä ja turvaa tehden työnteosta nykyistä kannattavampaa pienimuotoinenkin työskentely voittaisi aina passiivisuuden turvan piirissä olisivat myös itsensätyöllistäjät arvoisa puhemies meillä päättäjillä on iso rooli sen suhteen miten suomi ja suomalaiset tulevat työn muuttuessa pärjäämään vapaiden ja toimivien markkinoiden on annettava toimia mutta rinnalla hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva ja palvelut palvelut huolehtivat viime kädessä meistä jokaisen hyvinvoinnista uudistuminen on kokoomuksen mielestä parasta muutosturvaa

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteon toisen osan pitäisi otsikon mukaisesti tarjota ratkaisuja työn murroksessa se on kuitenkin osittain vielä yleisellä tasolla ja siksi sitä on konkretisoitava valiokunnissa meidän on eduskunnassa otettava vielä isompi loikka eteenpäin tulevaisuutemme hahmottelussa ja ratkaisujen löytämisessä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa että tulevaisuuskeskustelun on oltava vaalikaudet ylittävää ja sitä on käytävä laaja alaisesti siksi tulevaisuusselonteko on jatkossakin syytä antaa eduskunnalle kahdessa osassa ja pitää erillään kestävän kehityksen selonteosta arvoisa puhemies suomi ja suomalaiset elävät työstä ja yrittämisestä työ on hyvinvointimme tae työ tuo elämään merkitystä ja sisältöä työ antaa monelle tunteen siitä että saa olla tärkeä osa yhteiskunnan rakentamista näin on nyt ja tulevaisuudessa käsittelyssä oleva tulevaisuusselonteon toinen osa on yhteiskunnan ja sen rakennuspalikoiden ytimessä työ ei lopu mutta se on murroksessa ja muuttuu työpaikkoja katoaa mutta samalla syntyy uutta työtä edessämme on suuria maailmanlaajuisia kysymyksiä kuten teknologian kehitys ja ilmastonmuutos joiden kautta on mahdollista synnyttää myös uutta työtä valitettavasti selonteko ei tunnista näitä mahdollisuuksia selonteossa ei esimerkiksi mainita sanallakaan tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat raporttia jossa esitellään sata uutta suomelle avautuvaa mahdollisuutta ja niistä syntyvää uutta työtä kestävä kehitys kiertotalous ja ilmastonmuutos kyllä tunnistetaan tärkeinä teemoina mutta ei niinkään uuden työn mahdollistajina arvoisa puhemies työn murros edellyttää rohkeita uudistuksia ja investointeja tulevaisuuteen työn muuttuessa tarvitaan päätöksiä toimeentulon turvaamiseksi ja työstä saatujen hedelmien oikeudenmukaiseksi jakamiseksi sekä lainsäädännöllisiä muutoksia jotka mahdollistavat uudenlaisen työn syntymisen esimerkiksi alustatalouden lisääntyessä meidän on tehtävä ratkaisuja joilla suomalainen yhteiskunta ponnistaa seuraaville vuosikymmenille ehdoton edellytys on sosiaaliturvan verotuksen ja perhevapaajärjestelmän uudistaminen tulevaisuusohjelma yhteydessä me sosiaalidemokraatit olemme esittäneet oman mallimme ja ratkaisumme näistä kaikista välttämättömistä uudistuksista muuttuvassa työelämässä myös työntekijöiden oikeudet on pystyttävä turvaamaan se luo turvaa ja tuottavuutta sillä eteensä katsova työntekijä ponnistaa aina pidemmälle valitettavasti tämän hallituksen tulevaisuusajattelu ei ole johtanut välttämättömiin ja kauaskantoisiin tulevaisuusinvestointeihin joita suomalainen yhteiskunta ja työn murros edellyttävät työn murrosta analyyseilla on yksi yhteinen asia josta kaikki ovat samaa mieltä ne korostavat oppimisen osaamisen ja koulutuksen merkitystä tulevaisuuden menestystekijänä onkin valitettavaa valitettavaa että tällä vaalikaudella tehdyt leikkaukset osaamisesta koulutuksesta tieteestä ja tutkimuksesta vaarantavat tai lyhentävät sitä osaamisloikkaa jonka tarvitsemme osaamisloikan varmistamiseksi sosiaalidemokraatit ovat esittäneet osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä kokonaisuutta joka sisältää lukuisia uudistuksia kuten oppivelvollisuuden laajentamisen maksuttoman toisen asteen sekä varhaiskasvatusuudistuksen

puhemies hallituksen tulevaisuusselonteon toisessa osassa jatketaan siitä mihin ensimmäisessä jäätiin työn murrokselle esitetään nyt ratkaisuja suuntaviivoja ja askelmerkkejä ratkaisut ovat olemassa meidän tulee päättäjinä keskustella niistä valita parhaat ja johtaa kansakuntaamme eteenpäin sininen liike katsoo pitkälti tulevaan ja näkee työn murroksessa mahdollisuuksia työn murros vaikuttaa syvästi siihen miten yhteiskuntamme tulevaisuudessa rakentuu ja onko kansalaisilla töitä toimeentuloa ja ennen kaikkea turvaa turvallisuudentunne muutosten keskellä on sinisten mielestä tärkein asia joka kaikissa ratkaisuissa tulee ottaa keskiöön turvallisen suomalaisen yhteiskunnan tulee nojata tulevaisuudessa edelleen koulutukseen jatkuvaan oppimiseen ja osaamiseen mikään suomalainen sosiaalinen innovaatio ei ole yhtä paljon kehuttu ja kadehdittu kuin peruskoulu oppimisen tavat kuitenkin muuttuvat jatkuva elinikäinen oppiminen pitää kaikki ihmiset työn murroksessa mukana uudelleen kouluttautumisen tulee olla arkipäivää ja erilaisien teknologioiden opettelun täytyy olla jokaisen sekä oikeus että velvollisuus siinä missä lapset ottavat puhelimen käteen ja surffaavat netin syövereissä on aikuisilla myös vastuu kehittää osaamistaan kykyjensä mukaan uusien laitteiden ja teknologioiden opetteleminen on raskasta eikä se ole aina mieluisaa mutta se saattaa olla myös lähes ainoa elinehtomme emme halua sellaista yhteiskuntaa jossa ihmiset jakautuvat teknologisen osaamisen perusteella pärjääviin ja jalkoihin jääviin kaikille tulee taata mahdollisuus oppia ja pysyä kehityksessä mukana polarisaatiota tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen eheyteen kuuluu näet myös se että ihmiset kokevat olevansa samassa veneessä puhemies tulevaisuudessa työnteon tavat muuttuvat ja perinteisten työsuhteiden ja yrittäjyyden rinnalle tulee enemmän itsensätyöllistäjiä sekä freelancereita jotka toimivat erilaisissa verkostoissa ja alustoilla voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla on todellisuutta tulevaisuudessa yhä useamman kohdalla kaikki työ mitä tehdään on hyvästä ja ongelmaksi nouseekin se ettei meidän sosiaaliturvajärjestelmämme tunnista uusia työnteon muotoja sosiaaliturvan uudistaminen onkin erityinen kysymys kun mietimme miten voimme ottaa etukenon tähän työn murrokseen se kuinka paljon lapsenlapsemme saavat eläkettä tulevaisuudessa tai milloin ihminen saa työttömyystukea on kiinni niistä ratkaisuista joita teemme nyt pian sosiaaliturvajärjestelmän suhteen

renkimme ei isäntämme meidän tulee ajatella työtä laajasti työn tulee tuoda meille leipä pöytään mutta sen pitää olla myös merkityksellistä työ ei ole pelkästään toimeentulo vaan myös ihmisarvokysymys voimme hyvin antaa roboteille yksitoikkoiset työt lhmisyys on paljon muuta kuin mekaanista suorittamista sininen liike näkee että kaikkien tulee saada kokea olevansa tärkeitä työ ei ole kaiken mitta vaan merkityksellisyys tulee myös muista asioita digitalisaation myötä elämän eri osa alueet muuttuvat ja sisällöt laajenevat eri ammateissa tulee ihmisyyden olla vastaisuudessa keskiössä ystävät kollegat eteenpäin historian kanssa on syytä jättää se mikä on aikansa elänyttä ja säilyttää se mikä myös tulevaisuudessa on arvokasta ja merkityksellistä

arvoisa puhemies nyt käsiteltävänä oleva valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toinen osa ratkaisuja työn murroksessa on käytännössä vasta keskustelualoite ensimmäinen osio jaettu ymmärrys työn murroksesta joka on suomen tulevaisuuden suurimpia haasteita oli täällä keskustelussa reilu vuosi sitten tulevaisuusselonteon toisen osan päällimmäisenä tavoitteena on tunnistaa työhön liittyviä toivottavia tulevaisuuksia päätöksentekotarpeita sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä nämä tulevat pääosin tulevien hallitusten pohdittaviksi ja ratkaistaviksi muutoksia lainsäädännössä ja etenkin sosiaaliturvassa arvoisa puhemies nyky yhteiskunnassa työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat alustatalous tekoäly robotiikka ja digitalisaatio tuovat nopeita toimintaympäristön muutoksia alati kiihtyvällä tahdilla työntekijän ja yrittäjän suhde muuttuu ja yhä useampi työntekijä ajautuukin yrittäjäksi tulevaisuudessa halusi tai ei edellyttää päätöksentekijöiltä vastaamista näihin muutoksiin selonteko käsittelee sosiaaliturvan muutoksia ja ja tulevaisuuden uudistuksia siihen me perussuomalaiset uskomme siihen että jos pystymme yhdistämään sosiaalietuudet ansiotulon ja pääomatulot sosiaaliturvakaareksi tai hyvinvointikaareksi niin saamme nostettua työllisyys ja osallisuusasteen yli seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tulevalla hallituskaudella mallissamme tulot netotettaisiin välittömästi ja tukien maksatuksiin ei tulisi katkoja jos lyhyitä työpätkiä otetaan vastaan me uskomme siihen että meillä on vielä paljon kotimaista käyttämätöntä työvoimaa reservissä luotamme kotimaiseen työhön ja työntekijöihin he ovat ennenkin nostaneet suomen kuopasta laman aikaan mutta nyt keski ja pienituloiset ovat jääneet sinne kuoppaan itse työn murroksessa on huolehdittava kotitalouksien ostovoimasta koska murros koskee eri lailla erityppisiä kotitalouksia me perussuomalaiset emme halua helpottaa halpatyövoiman tuloa maahamme jakamaan kotimaisia työmarkkinoita emmekä myöskään halua jakaa sosiaaliturvaamme vastikkeetta ulkomaalaisille työntekijöille tai muille maahanmuuttajille tulevaisuudessakaan arvoisa puhemies ymmärrämme isänmaan edun tämän johdosta on etumme olla mukana teknologian murroksessa sen sijaan että seuraisimme perässä muiden johtamaa muutosta olemme vakuuttuneita siitä että työn murros on hallittava viisaasti ja pitkällä aikavälillä jotta pääsisimme parempaan työelämään ja hyvinvointiin luonnollisesti tämä tuo mukanaan uudet korkeat teknologiat mukaan lukien robotiikan ja tekoälyn yksi tekoälyn ja koneoppimisen suuria lupauksia on että ihmiset pystyvät yhdistelemään osaamistaan entistä saumattomammin sekä koneiden että toisten ihmisten kanssa usein ajasta ja paikasta riippumatta työtehtäviä voidaan myös pilkkoa entistä joustavammin täten työn tekeminen ei ole enää välttämättä sidottu tiettyyn paikkaan eikä välttämättä tiettyyn aikaankaan me perussuomalaiset olemme kuitenkin erittäin huolissamme tietyistä ammattiryhmistä ja niiden työpaikkojen säilymisestä sillä näemme että tällainen kehitys johtaa valitettavan usein myös korkeisiin työttömyyslukuihin ja epävarmuuteen toimeentulosta täten näemme että yhteiskunnallisesti isoja muutoksia ei tule toteuttaa hallitsemattomasti tämä haastaa myös nykyisen koulutusjärjestelmän perusperiaatteet on yhä vaikeampi ennakoida sitä mille osaamiselle on kysyntää ja kuinka paljon osaajia eri ammatteihin tulee kouluttaa ja aivan kuten selonteko toteaa yhä harvempi tutkinto antaa edellytykset sille että relevanttia työtä läpi elämän tämän johdosta onkin panostettava elinikäiseen oppimiseen jatkossa voimallisemmin koulutus on myös merkittävin ratkaisu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn arvoisa puhemies lopuksi vielä pari sanaa tulevaisuustyöstä eduskunnassa kestävän kehityksen ja tulevaisuustyön yhteyksiä tulee edelleen tiivistää kokonaisuudessaan työ on saanut kiitosta laajalta joukolta sekä päätöksentekijöiltä että eri ammattiryhmiltä tulevaisuustyö on pitkäjänteistä ja sitä tulee jatkaa koska vain siten voimme olla mukana kehityksen jatkumossa ja sen eturintamassa

arvoisa puhemies vaikka työn rakennemuutokset ovat todellisuutta ja teknologiamurros on voimakas työ itsessään ei ole katoamassa mihinkään robotitkaan eivät lähtökohtaisesti vie työtä vaan muuttavat sitä vaikka merkittävä osa suomalaisista työskentelee edelleen perinteisissä kokopäivätöissä on työelämän ja toimeentulon epävarmuus monille etenkin nuoremmille sukupolville uusi normaali työelämä ei ole enää yksi raide jota pitkin edetään koulutuksesta työelämään ja eläkkeelle vaan yhä useammille työura näyttäytyy risteävien polkujen verkostona jossa mahdollisuudet ja olosuhteet elävät ja muuttuvat ajassa säännöllisen ansiotyön rinnalle on tullut ja tulee monenlaisia työnteon ja toimeentulon hankkimisen malleja siksi ihmisten jaottelu esimerkiksi työttömiin yrittäjiin ja palkansaajiin ei ole enää tätä päivää puhumattakaan tulevaisuudesta siirtymät tilanteesta toiseen on huomioitava paremmin esimerkiksi tulevaisuusselonteossa keskeiseen asemaan nostetut alustapalvelut voivat tarjota paljon mahdollisuuksia työhön osallisuuteen ja toimeentuloon toisaalta riittämättömällä sääntelyllä ne voivat myös lisätä eriarvoisuutta ei vain täällä suomessa vaan globaalisti lainsäädännön on oltava uutta mahdollistavaa ja yksilöitä tukevaa tulevaisuusvaliokunta edellytti että selonteossa huomioidaan paremmin ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteita esimerkiksi ekologisesti kestävästä kehityksestä tasa arvon edistämisestä ja osallisuudesta näin on tehtykin kiitos tulevaisuusselonteossa lukee myös varsin suorasanaisesti että ekologisesti kestämättömiä töitä ei pitäisi tukea tämä on hyvä suunta joka pitäisi ottaa myös suomen yritystukipolitiikan lähtökohdaksi selonteossa muistutetaan myös työn murroksen inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimuksista tarpeesta mahdollistaa jokaisen osallisuus ja turvata kaikille toimeentulo kuitenkin esimerkiksi työttömyydestä on viime vuosina lähinnä rangaistu selonteossa esitetyt ratkaisut jäävät pääosin tuleville hallituksille muutokset edellyttävät ylivaalikautista pitkäjänteistä päätöksentekoa miksi emme aloittaisi jo nyt arvoisa puhemies suomi tarvitsee johdonmukaisen asteittain toteutettavan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tarvitsemme työlainsäädännön toimeentuloturvan ja vero ja kilpailulainsäädännön uudistuksen koko toimeentulokaaren osalta perhevapaauudistuksesta puhumattakaan esimerkiksi alustatalouteen liittyy monia sosiaalipoliittisia ongelmia jotka meidän on ratkaistava jotta emme lisää esimerkiksi eläkeläisköyhyyttä entisestään tulevaisuudessa alustoilla työskenteleville on turvattava vahvempi oikeudellinen asema eläke ja työttömyysturva eräs tärkeä osaratkaisu on perustulo se antaa paremman suojan muutosten keskellä ja edistää myös uuden työn syntymistä myös koulutus ja osaaminen ovat avainasemassa elinikäisen oppimisen rooli korostuu oppimaan oppiminen korostuu työn ohessa opiskelua ja uudelleen kouluttautumista on edelleen helpotettava yksilöjä ei myöskään saa rangaista siitä jos heidän valintansa eivät kannakaan pitkälle tulevaisuuteen tällä kaudella koulutuksesta on kuitenkin leikattu lähes miljardi euroa ja se tuntuu esimerkiksi yliopistoille on nyt annettu uudeksi tehtäväksi elinikäisen oppimisen edistäminen ilman riittävää rahoitusta arvoisa puhemies yhä useampi saa leipänsä myös tuottamalla luovia sisältöjä myös lisääntyvä osa investoinneista kohdistuu aineettomaan pääomaan luovien alojen osuus suomen bruttokansantuotteesta onkin jo suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden paperiteollisuuden tai ravintola ja majoitustoiminnan maailman suurimpien ja nopeimmin kasvavien yritysten liiketoimintaa ei ole vain teknologia tai rauta vaan sisällöt luovien alojen suotuisan toimintaympäristön edistäminen on otettava suomen eu puheenjohtajuuskauden tavoitteeksi ja sitten arvoisa puhemies selonteko on monin osin ansiokas mutta se suhtautuu teknologiaan paikoitellen mielestäni yltiöoptimistisesti ja digitalisaatioon sinisilmäisesti selonteossa esimerkiksi ideoidaan kuinka terveysongelmia voidaan estää ennalta yhdistämällä koneellisesti sosiaalisen median tuottamaa tietoa yksilön sosiaalisten suhteiden määrästä lääkärin dataa painoindeksistä ja suvun terveyshistoriasta tulorekisterin tietoa toimeentulosta ja kaupan dataa ruokaostoksista

päinvastoin meidän on pidettävä yksilöllisen tietosuojan taso korkeana säädeltävä alustapalveluja ylikansallisesti ja myös eettisesti ja varmistettava etteivät esimerkiksi algoritmit ala hallita meitä jokaista teknologista mahdollisuutta ei siis kannata syleillä suoriltaan ja loppuun arvoisa puhemies teknologiamurros voi tarjota ratkaisuja myös aikamme suuriin eksistentiaalisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan toistaiseksi teknologiamurros on kuitenkin johtanut vain päästöjemme kasvamiseen politiikkaa ja lainsäädäntöä olisi syytä tehdä ihminen ja luonto ei teknologia edellä

seuraavaksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja kontula olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa oli aikoinaan myönteinen yllätys se kuvasi hienosti työelämän muutostrendejä kuten palveluvaltaistumista keskituloisten palkkatöiden vähenemistä ja itsensätyöllistäjien määrän kasvua se myös ennakoi ansiokkaasti teknologian kehitystä alustatalouden yleistymistä ja uusia oppimistarpeita selonteon eduskuntakäsittelyn yhteydessä vasemmistoliitto linjasi että työn epävarmistuessa tulee huomiota kiinnittää siihen että ihmiset saavat kaipaamansa perustan jatkuvuudelle ja elämänhallinnalle muualta on rakennettava koulutus verotus sosiaaliturva ja palvelujärjestelmät kokonaan alusta universalismin matalien kynnysten joustavuuden ja yksinkertaisuuden periaatteille me sanoimme arvoisa puhemies tämän kaiken jälkeen selonteon toinen osa oli aikamoinen lässähdys tilannekuvan päälle piti tehdä tiekartta ei tullut edes kompassia tuli kevyt työryhmäraportti jossa ehdotetaan uusien työryhmien perustamista uusien raporttien laatimiseksi selonteon toinen osa tuntuu luottavan siihen että tekoäly tulee ja hoitaa ajattelun puolestamme teknologiausko menee niin pitkälle että teksti sivuuttaa yksityisyydensuojan kaltaiset riskit siis ne kysymykset joita päättäjien pitäisi parhaillaan kuumeisesti pohtia juuri nyt meillä ole tähän varaa yhteiskunnan rakentaminen ekologisesti kestäväksi edellyttää myös työn murroksen päättäväistä ohjaamista samaan suuntaan kun työ irtaantuu paikasta voidaan työmatkojen hiilipäästöjä karsia etätyötä lisäämällä kun kulutuskulttuurista on tullut ongelma on palkankorotuksia voitava muuttaa lyhyemmäksi työajaksi kun työn tekemisen tavat ja ammattirakenne muuttuvat tarvitaan myös ilmastonmuutosturvaa joustavampi sosiaaliturva ja laajat kouluttautumisen mahdollisuudet raportin ehkä vahvin osuus liittyy elinikäisen oppimisen vaatimukseen vaikka tämänkään osion ehdotukset eivät ole uusia ainakin joukossa on myös joitakin konkreettisia aloitteita kuten ehdotus henkilökohtaisesta koulutusbudjetista arvoisa puhemies on kuitenkin aika mieltää opiskelu ja oppiminenkin kokonaan uudestaan kun koulutussisältöjä ja koulutuksen osia on verkossa saatavilla lähes rajattomasti ne eivät enää ole niukka resurssi tällöin julkiset panostukset kannattaa keskittää siihen että ihmiset osaisivat näitä mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erinomaisesta tasosta huolehtimisen lisäksi se voisi tarkoittaa subjektiivista oikeutta opinto ohjaukseen toimivia tietoliikenneyhteyksiä koko maahan ja lisää opiskelutiloja kirjastojen yhteyteen paljon muutakin olisi tehtävä kestävin sosiaaliturvan ratkaisu olisi perustulopohjainen malli jossa työn tekeminen ei aja ketään byrokratialoukkuun sitä odotellessa olisi vahvistettava eritoten mikroyrittäjien sosiaaliturvaa ja oikeudellista asemaa esimerkiksi työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksella mahdollisuudella sitovaan työttömyysturvan ennakkopäätökseen ja takaamalla itsensätyöllistäjille kollektiivinen järjestäytymisoikeus palkansaajien asemaa vahvistaisivat joukkokanneoikeus ja lakisääteinen vähimmäispalkka tarvitaan myös muutoksia jotka helpottavat suomalaisille työmarkkinoille pääsyä heikommallakin kielitaidolla näitä voisivat olla kielitaitovaatimusten määrittely työtehtävästä käsin työelämän neuvonnan ja pelisääntöjen monikielinen saatavuus sekä puuttuminen työnantajien ja viranomaisten ennakkoluuloihin me emme vielä tiedä johtaako teknologian kehitys ansiotyön vähenemiseen jos johtaa hyvä niin mutta jos koneet tekevät työt koneet myös maksakoot verot se tarkoittaa merkittävää siirtymää työn verotuksesta pääoman verotukseen arvoisa puhemies tulevaisuus ei ole koskaan tiedossa siitä aiheutuva epävarmuus on politiikan suuri paradoksi mutta työelämän murrokseen liittyy sellaisiakin pulmia joiden ratkaisut ovat toteutusta vaille valmiina ei siis ole mitään syytä tyytyä raporttien kirjoitteluun

puhemies työn murros ja tekoälyn merkityksen kasvu ovat nyky yhteiskunnan selviä megatrendejä siksi nyt käytävä keskustelu työn tulevaisuudesta on tärkeä meidän on kyettävä näkemään mitä päätöksiä yhteiskunnassamme tarvitaan myönteisen ja ihmislähtöisen kehityksen turvaamiseksi samalla meidän on kuitenkin pystyttävä näkemään ja hyödyntämään teknologian kehityksen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet jalkapallotermein

ilmaistuna pallo haltuun ja pyrittävä hallitsemaan peliä on tärkeää pelata hyvin ja sääntöjen mukaisesti siksi on hyvä että hallitus tässä tulevaisuusselonteon kakkososassa keskittyy työhön joka tosiaankin on murrosvaiheessa

arvoisa puhemies selonteossa tuodaan esiin kaksi pääkeinoa työllisyysasteen nostamiseksi ensinnäkin rakenteellisen työttömyyden tulee alentua huomattavasti toiseksi tarvitsemme osaavan ulkomaisen työvoiman riittävää maahanmuuttoa juuri näin tästä rkp on puhunut kun olemme toistuvasti vaatineet ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista arvoisa hallitus ja varsinkin ehkä siniset jos ette halua kuunnella meitä tässä niin kuunnelkaa edes tämän raportin kirjoittaneita asiantuntijoita selonteossa korostetaan myös sitä että suomessa jo olevien parhaassa työiässä olevien maahanmuuttajanuorten ja naisten työllisyyden parantaminen on olennaista näin on selonteon toinen keskeinen teema on se miten tekoäly muuttaa työn sisältöä johtopäätöksenä on että tekoäly ei ole

uhka vaan mahdollisuus automatisaatio ja digitalisaatio sekä tekoäly toki

voivat vähentää tietyntyyppisten perinteisten töiden tarvetta mutta ne luovat taatusti myös ihan uutta työtä tämä kuitenkin haastaa koulutuksen ja täydennyskoulutuksen eli kykymme ennustaa tulevaisuutta ja valmistautua siihen jo tänään

arvoisa puhemies uudenlaista ajattelua tarvitaan nyt joka suunnalla kun maasto muuttuu ei voi tarrautua vanhaan karttakirjaan

uskon että se miten esimerkiksi viron viranomaiset ovat luoneet uberille toimivan alustan on nuoren sukupolven mielestä melko kiehtovaa meidän on nykyistä huomattavasti nopeammassa tahdissa luotava toimiva sääntely uudenlaiselle vahvasti tulossa olevalle yrittäjyydelle jakamistaloudelle ja lohkoketjuille ylisääntelyä on

kuitenkin syytä välttää se voisi tukahduttaa sellaisen aktiviteetin ja dynamiikan jonka logiikka ja menestys perustuvat nimenomaan avoimen ja rajattoman talouden tarjoamiin mahdollisuuksiin

jos emme pysty kannustamaan näitä ilmiöitä täällä suomessa ne hakeutuvat jonnekin muualle

puhemies työelämä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaassa muutostilassa tämä näkyy niin työtehtävissä tavassa tehdä työtä kuin työn merkityksessäkin selonteossa esitetään viisi keskeistä työn tulevaisuuden visiota sekä niihin liittyvää ratkaisua joukossa on selkeitä kehitystarpeita liittyen muun muassa sosiaaliturvan uudistamiseen ja digitalisaatioon konkreettisempaa lähestymistapaa olisi kuitenkin moneen asiaan tarvittu esimerkiksi ympäristöön ja ilmastoon liittyvien kysymysten vaikutukset työntekoon ja työelämään kaipaavat käytännönläheistä pohdintaa kdn eduskuntaryhmä on pitänyt vahvasti esillä sosiaaliturvajärjestelmän uudistamistarvetta ja kehittänyt oman kannustavan perusturvamallin järjestelmän tulee paremmin lisätä työnteon kannattavuutta tarjoten samalla turvaa elämän yllättävissä muutoksissa verolainsäädäntö ja vastaavasti suomalainen työlainsäädäntö tarvitsevat myös kokonaisvaltaista kehittämistä ja uudistamista tarvitsemme joustavampia ja nykyaikaan sopivia työmarkkinoita lainsäädännölliset uudistukset eivät ole pysyneet muuttuvan työelämän vauhdissa mukana ryhmämme pitää tärkeänä että suomi on aktiivisena toimijana kehittämässä tekoälyn hyödyntämistä ja digitalisaatiota samanaikaisesti on kuitenkin tunnistettava ja ratkaistava tekoälyyn ja digitalisaatioon liittyvät eettiset ja vastuullisuuskysymykset jotka olisi ollut tärkeä huomioida paremmin myös selonteossa myös digitalisaation terveysvaikutusten arviointi tarvitsee jatkossa enemmän huomiota arvoisa puhemies koulutus luo pohjan suomen menestymiselle osaavat työntekijät ovat korvaamattoman tärkeitä maamme kilpailukyvylle työelämän muutos haastaa vahvasti myös koulutusjärjestelmän jonka tulee pystyä vastaamaan työelämän tarpeisiin matalan kynnyksen modulaarista täydennys ja muuntokoulutusta jatkuvan oppimisen koulutusta on kehitettävä niin että se suunnataan nykyistä huomattavasti systemaattisemmin koko väestön tueksi työn muutoksissa perusvalmiuksien osaamista ja niin sanottuja metataitoja muun muassa yhteistyö ajattelu ja elämänhallintataitoja tulee vahvistaa mutta ennakointiakin tarvitaan suomessa on tällä hetkellä suuri pula esimerkiksi koodareista koska kouluttautuneiden määrä kysyntää koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen edellyttää riittävää taloudellista panostamista tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ovat ikävä kyllä olleet askelia väärään suuntaan työn tekemisen luonteessa tapahtuvat muutokset kuten työsuhteiden työsuhteiden moninaistuminen sekä aikaan ja paikkaan sitoutumattoman työnteon lisääntyminen tuovat uusia mahdollisuuksia niin yhteisöjen kuin yksilön näkökulmasta samalla haasteita ihmisten jaksamisen kannalta ja edellyttävät työntekijöiltä muun muassa hyvää itsejohtamistaitoa työkulttuurin muutos vaatii panostuksia työntekijöiden hyvinvointiin työn mielekkyys ja merkityksellisyys ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä työllä on paljon muitakin arvoja ja sisältöjä kuin pelkästään toimeentulo kdn eduskuntaryhmä on useaan otteeseen tuonut esille huolen syntyvyyden laskusta opiskelu ja työelämä toimeentulo ja työllistyminen ovat keskeisiä tekijöitä jotka vaikuttavat perheen perustamiseen perheiden taloudellinen tilanne sekä opiskelun työn ja perheen yhteensovittaminen ovat monille haasteellisia työelämän kehittämisessä tulee pikaisimmin löytää ratkaisuja jotka helpottavat ja tukevat vanhemmuuden opiskelun ja työnteon yhdistämistä tämä on koko yhteiskunnan etu arvoisa puhemies vahvassa muutosilmapiirissä ei tule sokeasti hylätä kaikkia vanhoja käytäntöjä ja rakenteita muutoksen ei tule olla itsetarkoitus vaan mahdollisuus tehdä asioita paremmin vaikka esimerkiksi digitalisaatio ja etätyö lisääntyvät tulee muistaa aidon kohtaamisen ja työyhteisön tuen merkitys hyvinvoinnille myös tulevaisuudessa hyvistä visioista ja arvioista huolimatta emme voi olla varmoja kehityksen kulusta onnistuneessa hallitussa muutoksessa ja uudistuksessa keskeisellä paikalla onkin myös riittävä arvokkaan säilyttämisen taito
nyt on kaikki ryhmäpuheenvuorot kuultu nyt annan ministereille puheenvuoron pääministeri sipilä kolme minuuttia ja ministeri lindström kolme minuuttia sen jälkeen tarvittaessa debatti mutta sitten mennään myös puhujalistalle olkaa hyvä pääministeri sipilä
arvoisa puhemies kiitoksia hyvistä rakentavista ryhmäpuheista ihan muutama huomio ensinnäkin tästä jatkuvan oppimisen reformin tarpeesta meidän pitää

pelkästään tutkintoon johtavan koulutuksen koulutuksen ajattelusta moduulipohjaiseen jolloin tutkinnon päälle pitäisi pystyä myöskin moduulipohjaisesti hakemaan lisää ja tähän suuntaan ollaan jo menossa meillä on miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttamisen tarve seuraavan kymmenen vuoden aikana myöskin työttömyysjaksojen parempi hyödyntäminen hyödyntäminen tietojen päivityksessä pitäisi ottaa paremmin huomioon

tämän murroksen takana olevia isoja trendejä ja ja sitä miten työ yleisesti muuttuu näiden mukana ilmastonmuutos on hyvä esimerkki siitä miten tällainen iso globaali haaste tuo myöskin työmahdollisuuksia ja teknologisia mahdollisuuksia täällä useammassakin puheenvuorossa nostettiin esille se että että työ ei voi määritellä ihmisarvoa ihan samaa mieltä tämä problematiikka on varmasti yksi sellainen johon valiokunnan kuulemisessa kannattaa keskittyä alustatalouteen viitattiin useammassa puheenvuorossa ja liikennekaari on yksi hyvä esimerkki siitä miten lainsäädännöllä voidaan muodostaa alustatalous joka sitten tuo uutta toimeliaisuutta sosiaaliturvan uudistukseen viitattiin useammassa puheenvuorossa olemme nyt yrittäneet tämän toimi hankkeen kautta valmistella tätä uudenlaisella tavalla virkamiespohjaisesti sillä tavalla että tämmöinen ensi kauden ehkä suurin yksittäinen uudistus olisi mahdollisimman pitkälle valmisteltu seuraaviin hallitusneuvotteluihin ja ja myöskin puolueille vaalikeskusteluja varten sitten tämä keskustelu tästä yksityisyydensuojasta siitä miten se sovitetaan yhteen digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksien kanssa tämä on äärettömän äärettömän tärkeä keskustelu tietosuojan merkitys kasvaa koko ajan ja kansalaisten tietoa ja osaamista asiassa on on lisättävä ja tämä meidän lainsäätäjinä on otettava tietenkin huomioon samalla kun me tunnistamme teknologioiden mahdollisuuksia ja tässä me voimme tehdä ja teemmekin parasta aikaa yhteistyötä euroopan unionin ja pohjoismaiden tasolla myöskin tekoälyn eettisistä kysymyksistä laajemmin kuin tietosuojakysymyksenä on käytävä keskustelua valtioneuvoston kansliassa on meneillään parhaillaan selvitys jossa otsikkona on robotiikan ja tekoälyn sääntelyn ja hyväksikäytön etiikka sekä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja sitä toteuttavat vtt jyväskylän yliopisto ja helsingin yliopisto
seuraavaksi ministeri lindström kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitos keskustelusta tärkeä asia jos aloitan tästä työn murroksesta mistä itse asiassa tämä pääotsikko onkin ja robotisaatiosta ja digitalisaatiosta mistä tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja tunnustan sen että noin kymmenen vuotta sitten itse ajattelin että robotit tulevat ja vievät meidän työpaikat koska tarkastelin sitä omalta näkökantiltani ja näin kuinka paljon työtä ja työpaikkoja hävisi sitä mukaa kun tekniikka kehittyi ja tavallaan tuli joku automatiikka tilalle mutta olen joutunut muuttamaan mielipidettäni siltä osin että että osin tämä on tuonut myös uusia mahdollisuuksia ja ja se on mielestäni se oikea lähestyminen meille suomalaisille että joko me olemme osa tätä muutosta tai sitten olemme virran vietävinä ja meidän kannattaa olla sen muutoksen kärjessä mutta arvoisa puhemies käytän tämän pari minuuttia mikä minulla on tässä jäljellä tähän työllisyysasteen nousuun josta sivulla viisitoista on yksi kappale ja siihen että mielestäni se on ihan keskeinen asia seuraaville hallituksille täällähän puhutaan siitä että jos tämä tavoite asetettaisiin seitsemäänkymmeneenkahdeksaan prosenttiin työllisten määrän nykyisestä siinä riittää riittää savottaa se on entistä haastavampaa jatkossa koska me olemme tämän rakenteellisen työttömyyden kohdalla sillä kohtaa että nämä työllisyyspolitiikan keinot mitä meillä on käytettävissä eivät välttämättä riitä eivätkä riitäkään meillä on koko ajan työllisyyden ulkopuolella vähemmän ja vähemmän osaavia työkykyisiä ja sopivan kokemuksen ja koulutuksen omaavia potentiaalisia rekrytoitavia sen vuoksi on seuraavalla hallituskaudella välttämättä kiinnitettävä huomiota aikuisten osaamisen parantamiseen ja ylipäätään sellaisiin ryhmiin joissa se työllisyys on vielä alhaisella tasolla ja joissa on potentiaalia näitä ryhmiä ovat osatyökykyiset etniset vähemmistöt maahanmuuttajat nuoret ja ikääntyneet aikuiset perheenperustamisiässä olevat naiset

muuttohaluttomat erittäin pitkään työttömänä olleet ja vapautuvat vangit siinä nyt muutama ryhmä joissa on paljon potentiaalia meillä on ongelma myös siinä että kaksituhattaviisitoista työvoiman saatavuusongelmat olivat maassa aika lailla hälyttävät mutta tällä hetkellä kaksituhattakahdeksantoista tässä vaiheessa ne ovat katastrofaaliset meillä on valtavasti savottaa tehtävänä sen eteen että työpaikat ja tekijät kohtaisivat me olemme tehneet toimia ja yrittäneet tähän vastata mutta edelleen tämä haaste on niinpä olenkin heittänyt haasteen lähinnä tuonne pk sektorille jossa niitä työpaikkoja syntyy mitä voitaisiin tehdä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi että saataisiin työelämälähtöistä koulutusta ja oppisopimusmarkkinat tähän maahan

osataan ikään kuin räätälöidä ihmisille entistäkin paremmin työmarkkinoilla työtehtäviä toimenkuvia jotka sopivat heidän elämäntilanteeseensa joka saattaa vaihdella aika paljonkin kaikki eivät kykene tekemään tai eivät jaksa tehdä täyspäiväistä työtä ja jos miettii vaikkapa vammaisia ihmisiä joilla kuitenkin on halua tulla työmarkkinoille pysyä työmarkkinoilla niin heille pitää olla olemassa tietynlaiset mallit tarvitaan siis tämmöistä välityömarkkinamallia näille ihmisille jotka nimenomaan haluavat olla työmarkkinoilla

täytyy muistaa että jokaisen työpanoksen pitää aina olla kannattavaa pitää aina kannattaa tehdä työtä olla ahkera tehdä ylityötä koska se työ on se mikä pitää tämän maan pystyssä ja

arvoisa puhemies tässä selonteossa on paljon hyviä asioita mutta tulevaisuusvaliokunnassa meidän on syvennettävä ainakin neljää teemaa ensinnäkin teknologian kehityksen ja kestävän kehityksen konkreettiset mahdollisuudet uuden työn luomisessa toiseksi vaikka työn merkityksellisyydestä puhutaan selonteossa niin esimerkiksi vajaakuntoisten työllistämisen mahdollisuudet on ohitettu parilla rivillä kolmanneksi meidän on syvennyttävä hyvinvointiteemoihin hyvinvointiteemoihin tulevaisuuden työssä neljänneksi olen huolissani edustaja parviaisenkin mainitsemasta tulevaisuuden visiosta miten tekoälyä ajatellaan käytettävän esimerkiksi palvelujen kohdentumisessa tästä visiosta puuttuvat kyllä tietosuojan ja eettisyyden näkökulmat se oli se oli minusta surullista luettavaa se ei ole minun tulevaisuuden visioni ainakaan pitäisikö meidän ryhtyä puhumaan tekoälyn sijasta tukiälystä jotta muistaisimme teknologian olevan ihmistä varten eikä ihmistä vastaan

arvoisa rouva puhemies todellakin haluan tuoda yhden näkökulman myös tähän tulevaisuuspolitiikan keskusteluun sen että luovien alojen rooli kasvaa sisällöt ovat koko maailmassa suoratoistojen myötä jo nyt kasvaneet räjähdysmäisesti oli kyse musiikista elokuvista peleistä tai muusta viihteestä tästähän teimme raportin viime kaudella myös tulevaisuusvaliokunnalle luovien alojen merkitys kasvaa myös suomessa niiden bruttokansantuoteosuus työllisistä on kolme ja puoli prosenttia elikkä suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden paperiteollisuuden tai ravintola ja majoitustoiminnan siksi on puolustettava oikeudenmukaista tekijänoikeuslainsäädäntöä myös luovien alojen elinkeinotoimintaa on kehitettävä ja taitelijoiden riittävää eläketurvaa ja työturvaa siksi suomen hallituksen on sitouduttava niin arvokuiluongelman ratkaisemiseen yhdessä muiden eu maiden kanssa myös suurten some ja mediajättien on maksettava korvauksia sisältöjen tuottajille ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on korjattava myös yleisradion pitäisi edistää kotimaisten sisältöjen käyttöä tämä kaikki liittyy myös tähän jatkuvaan oppimiseen koska tämä luova taloushan on nimenomaan yksi osa moni voi tehdä muuta työtä ja lisäksi vielä luovia

arvoisa puhemies heti alkuun on todettava että on mukava välillä täällä salissa olla riitelemättä kaikki ovat tulevaisuudesta enemmän tai vähemmän samaa mieltä ja ja tulevaisuudessa asiat ovat toisin mutta kaikkien puheissa vilahtivat suunnilleen samat uudistukset joita tulee itse asiassa muutamaan hallitus on tänään juuri reagoinut täällä puhuttiin koodarivajeesta ja siihen on laitettu kymmenen miljoonaa tekoälyyn on lisätty nyt neljä miljoonaa joten kyllä tässä koko ajan tehdään reagointia kysymykseni liittyy oikeastaan siihen minkä edustaja mäkisalo ropponen otti esiin radikaalit teknologiat työkaluun

sitten lainsäädäntöä joko poistavaa tai mahdollistavaa nyt tällä hetkellä suomessa on se ongelma että esimerkiksi kahdeksan kymmenestä maailman suurimmasta start up yrityksestä on lähtökohtaisesti suomessa laittomia joten tässä meillä on petrattavaa ja toivonkin että ministerit ottavat tämän työkalun todella
arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä aloitti tämän keskustelukierroksen ottamalla kantaa ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen on todettava että hallituksen ajama irtisanomissuojan heikentäminen on vanhan maailman lääke jota hallitus ajaa vanhan maailman keinoilla eli sanelemalla arvoisa puhemies tässä keinossa ja tässä tulevaisuusselonteossa on suuri ristiriita nythän tämä ei ollenkaan lähde siitä että tulevaisuuden työelämän muutokseen varauduttaisiin työehtoja heikentämällä esimerkiksi irtisanomissuojaa heikentämällä tulevaisuuden työelämä kaipaa sitä että että sosiaaliturva ja työ yhdistyvät paremmin yhteen siksi tarvitaan sosiaaliturvauudistus jotta työ ja perhe ovat paremmin tasapainossa tarvitaan perhevapaauudistus ja koska jatkuva oppiminen on kaiken pohja toisen asteen koulutus pitää varmistaa kaikille jos osan tästä energiasta joka nyt käytetään tähän ajankohtaiseen tilanteeseen hallitus käyttäisi näihin uudistuksiin niin minä luulen että oltaisiin jo pitkällä mutta arvoisa puhemies kysyn tässä yhteydessä pääministeriltä kun te olette tavannut työmarkkinajärjestöjä onko valoa tunnelin päässä onko hallitus harkinnut uutta asentoa tätä esimerkiksi ryhmäpuheenvuorossa edustaja eerikki viljasen osalta tuli mieluummin sopua kuin riitaa

tuohon äskeiseen puhujaan on helppo yhtyä siinä mielessä että itsekin haluaisin mielelläni kuulla mikä tässä on tilanne se on kuitenkin meidän talouden kannalta merkittävää mutta olisin oikeastaan kiinnittänyt huomion semmoiseen mikä jäi vähän vähemmälle onneksi edes pääministeri otti tämän yksityisyydensuojan puheeksi näissä ryhmäpuheenvuoroissa oli hyvin vahvasti esillä se kuinka hieno mahdollisuus robotiikka robotiikka ja ja alustatalous on ja se se on totta mutta tämä tietoturva ja nimenomaan ihmisten osaaminen sillä puolella koko ajan enemmän enemmän koneet osaavat koneiden avulla voidaan tulla ihmisten verkkoihin koteihin ja aiheuttaa ongelmia ja ja tietysti jos ajatellaan maan sisäistä turvallisuutta on nämä erilaiset kyberuhkat olisin pääministeriltä kysynyt minkä tyyppisesti näitä asioita ajateltiin ne eivät ainakaan tästä nyt hirveän hyvin ilmene puhutaan osaamisesta mutta tietoturva on kyllä merkittävä osa sitä osaamista osaamista koskien tätä koneälyä

arvoisa rouva puhemies tulevaisuus tulee ja työn muutos on varma asia sekin on varmaa että tulevaisuudessa ja työn muuttuessa toisenlaiseksi koulutusta tarvitaan kaiken aikaa sitä ei voi liikaa korostaa se tarkoittaa että koulutuksen laadusta ja sisällöistä on tinkimättömästi pidettävä kiinni se on tämän pienen kansakunnan ainut mahdollisuus pysyä työn murroksessakin mukana olen erittäin iloinen että ministeri lindström otti korostetusti esille osa ja vajaatyökykyisten osan tässä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työmarkkinoilla

tulee olla merkityksellistä he haluavat olla tärkeä osa tämän yhteiskunnan pyöriviä rattaita nostan esiin yhden esimerkin useat vammaiset henkilöt kokevat osittain pakkotyöksikin erilaisen näennäisen askartelun jota heillä työnä teetetään mutta hyvin suuri osa heistä haluaisi ja voisi tehdä paljon merkityksellisempääkin työtä toivoisin että ottaisitte kantaa siihen miten saisimme tämän asian yhteiskunnassamme

arvoisa rouva puhemies tuossa kiinnitin huomiota ministeri lindströmin huoleen robotiikasta ja robotiikan tulosta se on tosiasia ja se on yksi meidän mutta se minkä minä olen pannut merkille tuossa teollisuuden työelämän muutoksessa ja murroksessa on se että huoltofirmojen määrä on kasvanut ja niitä on tullut paljon lisää kun tiedetään kuinka paljon suomalaiset tekevät ulkomaille erilaisia voimaloita sellutehtaita sun muita niin sinne tarvitsee erittäin paljon näitä huoltomiehiä lähettää ja että ei pelkkä ammatillinen koulutus riitä vaan pitää olla myös kielellistä koulutusta

lisävientiä meille kun rakentamistamme laitoksista pidetään hyvää huolta ja huolehditaan että niitten laatu on korkealla se on meidän

puhemies jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas tämä veikko vennamon lausahdus on myös sinisten arvoperusta ihmisarvo on yhtäläinen ja jakamaton jos suomea ajattelee niin työ on aina tuonut suomalaisille tarkoitusta myös itsekunnioitusta tämä tuskin on muuttumassa ja tuskin sen edes tarvitseekaan muuttua mutta se mikä on muuttunut on tietysti se että kaksituhatta luvun alkupuolelta lähtien teollisuudesta on lähtenyt yli satatuhatta työpaikkaa ei valitettavasti ole enää sitä maailmaa että koulunpenkiltä mennään suoraan tehtaaseen töihin ollaan siellä neljäkymmentä vuotta ja sitten onnellisesti eläkkeelle onnellisuus kyllä voi löytyä mutta ei todennäköisesti tällä tavalla sosiaaliturvaa on uudistettava ja sinisten ratkaisu siihen on nimenomaan käänteinen tulovero

puhemies työn murros liittyen robotisaatioon tekoälyyn ja niin edelleen tietysti tuottaa meille paljon arvioita niin kuin oli selonteon ykkösosassakin ja johtopäätöksetkin ovat osin ristiriitaisia mutta yksi johtopäätös on sillä tavalla koko ajan ollut läpileikkaava kaikessa eli se on tämä osaamisen ja koulutuksen roolin painotus ja korostuminen

on nostanut keskeiseksi kokonaisuudeksi nimenomaan osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä vision jossa ollaan korostettu asioita jotka tässä selonteossakin nousevat jatkuvaa oppimista tulevaisuuden muutosturvana mutta nimenomaan on jo lähdetty valmistautumaan siihen laajaan reformiin mitä me tässä tulemme tarvitsemaan arvoisa puhemies haluaisin tässä keskustelussa ja debatissa nostaa täältä kuitenkin yhden toimenpidesuosituksen joka on toimenpidesuositus numero seitsemän jossa todetaan että koulutuksen painopiste siirrettäisiin yhä enemmän teoreettisiin perusvalmiuksiin ja toisaalta osaamistarvetta ei pyrittäisi enää ennakoimaan yhtä paljon kuin tällä hetkellä tässä on kyllä kysyttävä miten tämä suhtautuu hallituksen tämänhetkiseen ammatillisen koulutuksen reformiin siis teoreettisia valmiuksia halutaan nyt tämän asiakirjan mukaan parantaa ei suinkaan jatkaa tätä oppimista tämän

kyllä
tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa uuden teknologian taloudelliset vaikutukset saavat usein aivan liian hallitsevan aseman tämä puute on nähtävissä myös työn murrosta käsittelevässä valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa selontekoon kirjoittamassaan johdannossa pääministeri juha sipilä toteaa yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan työn erilaisista ja muuttuvista välinearvoista taloudellisten arvojen lisäksi jotta emme edistä keskenään ristiriitaisia tavoitteita onko tämä luettava siten että taloudelliset arvot ovat itseisarvoisia ja että niiden kanssa ristiriitaisia välinearvoja ei tulisi edistää ehkä pääministeri tähän voi vastata meidän tulee muistaa että teknologian tulee kaiken kaikkiaan olla vain väline ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja yhteiskunnan kehittämisessä taloudellisetkin arvot ovat vain välinearvoja toisaalta työllä voidaan nähdä olevan taloutta tärkeämpiä arvoja sekä ihmiselle että yhteiskunnalle ja sillä saattaa olla jopa itseisarvoinen merkitys uuden teknologian vaikutuksista käytävässä keskustelussa digitalisaatiota koneälyä ja paikkatietoa käsitellään usein välineinä vain taloudellisen tehokkuuden lisäämiseksi pahimmillaan voi käydä niin että yhteiskuntaa ryhdytään kehittämään sellaiseksi että siinä voidaan parhaimmin hyödyntää uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet näin näyttää käyneen liikenne ja viestintäministeriön toiminnassa jossa hyvin toimineita ja kestäviin arvoihin nojautuneita järjestelmiä on ryhdytty muokkaamaan uuden teknologian asettamien vaatimusten mukaisiksi tämä selonteko tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tulevaisuusvaliokunnalle ja eduskunnalle keskustella uuden teknologian vaikutuksista ja niistä politiikan arvoista ja tavoitteista joita uudella teknologialla voidaan ja tulee edistää
nyt seuraavaksi ne eduskuntaryhmäpuheenvuorojen pitäjät jotka eivät vielä ole saaneet debattipuheenvuoroa

arvoisa puhemies lukuisat välihuudot kyseenalaistivat pitämäni keskustan ryhmäpuheenvuoron sovinnollisuuden osa täällä äsken hieman sitä haastoi edustaja lindtmankin en yllättynyt mutta ihmettelen hieman niitä keskustan historia on sarja yhteiskunnallista keskustelua ja sopimista sopimista paremman suomen rakentamiseksi yhdessä muiden vastuullisten poliittisten voimien kanssa voimien jotka tarvittaessa pystyvät katsomaan päivänpolitiikkaa pidemmälle ja kantamaan vastuuta myös tulevaisuuden kannalta tärkeistä kompromisseista arvoisa puhemies kysynkin pääministeriltä onhan hallituksen linja edelleen yhteistyön tulevaisuuden rakentamisen ja sopimisen linja tästä hallituksen valmistelemasta tulevaisuusselonteon kakkososasta huokuu huoli siitä että tulevaisuus haastaa meidät kaikki joka tapauksessa niin ettei meidän pidä tätä haastetta kasvattaa keskinäisellä kinastelulla tai tahallaan toisiamme

arvoisa puhemies kun hallitus aloitti työskentelyn noin kolme ja puoli vuotta sitten silloin asetettiin tavoitteeksi seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ja nyt olemme hyvin lähellä sitä seitsemänkymmentäyksi pilkku seitsemän prosenttia taitaa olla viimeisin lukema

työttömyysturvalla opiskelu esimerkiksi kuuden kuukauden ajan on ollut hallituksen agendalla jossakin vaiheessa ja haluaisin nyt tietää missä vaiheessa lakiesityksen tulo eduskuntaan

tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat raportin siinä raportissa nimittäin esitellään uutta työtä ja suomelle tarjoutuvia uusia mahdollisuuksia ja minun mielestäni se olisi sopinut erinomaisesti myöskin tässä yhteydessä käsiteltäväksi nyt meillä on tulevaisuusvaliokunnassa valmistumassa teknologisaation eettisiä kysymyksiä käsittelevä raportti toivon että ministereillä olisi aikaa lukea nämä molemmat raportit koska teknologian kehittämisen yhteydessä eettinen keskustelu on niin tärkeää ja minulla on semmoinen olo että sitä eettistä keskustelua käydään tällä hetkellä ihan liian

on muuttumassa mutta yksi ulottuvuus tässä on se että mikäli työ eriytyy liiaksi tähän on ansiokkaasti kiinnitetty huomiota selonteossa niin se uhkaa yhteiskunnallista koheesiota ja jopa yhteiskunnallista turvallisuutta se että työ eriytyy ja modernin teknologian äärellä kansakunta jakautuu menestyjiin ja häviäjiin meidän kulttuurimme pohjavireessä on martti lutherin ajatus että kaikki rehellinen työ on yhteisen hyvän bonum communen rakentamista ja toinen toisemme palvelemista tämä ajattelu ei saa unohtua

arvoisa rouva puhemies niin kuin täällä salissa tänään on kuultu työelämän toimintaympäristö muuttuu ja työ tietysti pätkittyy ja työntekijä yrittäjä suhde muuttuu ja tämän takiahan me tarvitsemme toimeentulokaaren kaltaisen uudistuksen sitä voi kutsua myös sosiaaliturvakaareksi jossa työlainsäädäntö ja toimeentuloturva sekä kilpailulainsäädäntö uudistetaan niin että luodaan ennakoiva toimeentuloturva kaikille työelämän toimijoille ennakoivasti me tarvitsemme siis sellaisen digitaalisen käyttöliittymän joka kerää yhden yksilön eri lähteistä kertyvän toimeentulon ja käyttöliittymä kerää myös verot ja sosiaaliturvaan liittyvät velvoitteet automaattisesti elikkä olit sitten työtön työllinen tai yksityisyrittäjä niin tämä digitaalinen käyttöliittymä hoitaa sinun velvoitteesikin olisi yhdenmukainen järjestelmä kaikkien osalta tämä takaisi sinulle miniminettotason tuloihin kuukausittain niin että jos sinulle tulee jonkunnäköisiä pätköksiä töihin tai yrittämiseen yrittäjänäkin voi tulla pätköksiä katkoksia niin tämä takaisi sinulle sen tietyn nettotason

rouva puhemies tulevaisuudesta on mielenkiintoista keskustella mutta osin tulevaisuus on tietenkin pimennossa minusta meille kaikille päättäjille sopii hyväksi ohjenuoraksi tähän keskusteluun myös suomessakin suositun kirjailija yuval noah hararin toteamus siitä että jos joku kertoo tulevaisuuden muistuttavan tieteiskirjallisuutta hän on todennäköisesti väärässä mutta jos joku kertoo tulevaisuuden olevan kuin tämä päivä hän on ehdottomasti väärässä tämä lienee hyvä lähtökohta kun pohdimme erilaisia skenaarioita olin iloinen siitä pääministeri sipilä että mainitsitte että teillä on menossa selvitys liittyen robotisaatioon myös laajemmin kuin pelkästään kaupallisista tai teknologisista näkökulmista tarkasteltuna niin että mukana on myös eettisiä pohdintoja ja muuta vastaavaa kysyisin teiltä lisätietoja sitä milloin me saamme tämän mielenkiintoisen raportin nähtäväksemme ja samalla kiittäisin siitä että otitte jämäkästi kantaa myös yksityisyydensuojan ja tietosuojan puolesta
arvoisa puhemies useissa puheenvuoroissa kiitettävästi tunnistettiin sosiaaliturvauudistuksen tarve se mitä ei vielä ehkä ole ymmärretty on se että kaikki sosiaaliturvassa ei ole mahdollista matematiikka tulee vastaan tehdä sellaista sosiaaliturvaa jossa on kohtuullinen sosiaaliturvan taso kontrollia edellyttävä syyperustainen myöntämisjärjestelmä ja työllistymisen kannustinloukut purettu näistä kaksi on mahdollista mutta ei kolme on pakko valita missään maailmassa ei olla onnistuttu toteuttamaan näitä kolmea yhtä aikaa tämä on se ajatuslukko mikä toistaiseksi estää meitä etenemästä siinä suhteessa että me saisimme toimivan toimeentuloturvan nykyinen järjestelmä pudottaa näistä pois työllistymisen kannustinloukkujen purkamisen perustulojärjestelmä taas pudottaisi pois kontrollin ja syyperustaisuuden
ja vielä kaksi ryhmäpuheenvuoron pitäjää

arvoisa puhemies tämä työn käsite kaikessa laajuudessaan sisältää erittäin monta monta muutakin komponenttia tässä puhutaan työhyvinvoinnista mutta myöskin siitä millä tavalla työhön voidaan kannustaa verotuksen kautta verotuksen tulevaisuus seuraavilla seuraavilla vaalikausilla puhun monikossa on äärimmäisen tärkeä asia se millä tavalla saataisiin painopistettä siirrettyä työn verotuksesta kulutukseen ja ympäristön kannalta haitallisiin tuotteisiin ja ja niin poispäin tämä on eräs keskeinen kysymys kysynkin mikä on ehkä pääministerin verotuspoliittinen visio mihin suuntaan ja millä aikavälillä voitaisiin edetä jotta kaikki työnteko olisi aina kannattavaa ja ahkeruuteen kannustettaisiin
arvoisa rouva puhemies selonteossa on huomioitu joitakin tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä esille nostamia asioita muun muassa kestävä kehitys ja hyvinvointimittarit kiitokset niistä työ irtautuu yhä enemmän ajasta ja paikasta kun yhteydet toimivat tietokoneiden kanssa voi tehdä missä vaan ja kokouksiakin voidaan tekniikan avulla pitää niin että kokoustajat ovat kuka missäkin säästetään aikaa vähennetään päästöjä perheitäkin ajatellen on hyvä kun matkoihin ei mene aikaa samalla ihmisten elämänrytmit yhä enemmän yksilöllistyvät jo nyt olemme pitkälti menettäneet yhteisöllisen vapaapäivän lepopäivän kun työtä on siirtynyt sunnuntaille yhä lisää yhteistä työstä vapaata aikaa on vaikeampi löytää ja kysyisinkin arvon ministeri mitä ajattelette tästä kehityksestä

arvoisa rouva puhemies edustaja wallinheimo piti hyvän puheenvuoron mutta siitä huolimatta ajattelin edustajien viljanen ja lindtman tavoin kommentoida ajankohtaista työmarkkinatilannetta muutamalla näkökohdalla ensinnäkin nyt meneillään olevat lakot poliittiset lakot ja uhatut lakot ovat täysin suhteettomia suhteessa siihen mitä hallitus on eduskunnalle esittämässä lapset ja vanhukset laitoksissa laitetaan kärsimään yritykset niiden asiakkaat ja niin edelleen toiseksi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan työmarkkinaosapuolet ovat keskustelleet hallitukselle tehtävästä ehdotuksesta jolla kiista voitaisiin ratkaista ja kuitenkin edistää pienyrittäjien mahdollisuuksia työllistää kolmanneksi uskon vakaasti siihen että jos tehtäisiin tällainen realistinen ehdotus joka parantaa työllisyyttä niin hallitus on valmis vakavasti harkitsemaan keskusteluja sen pohjalta

arvoisa rouva puhemies minä en aio keskittyä ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen vaan kiitän siitä että hallitus on katsonut pidemmälle tulevaisuuteen minusta tämä tulevaisuusselonteko on hyvä konsepti ja sitä kannattaa myöskin tulevilla vaalikausilla jatkaa yhdyn selonteon huomioon työmarkkinoiden polarisoitumisesta itse asiassa jos katsomme tällä hetkellä läntisiä teollisuusmaita niin näemme jo sen että globalisaation ja teknologian kehityksen myötä työmarkkinat ovat polarisoituneet niin että meillä on korkeasti koulutettuja asiantuntijatehtäviä joiden työmarkkinat ovat globaalit kansainväliset meillä on matalasti palkattuja työtehtäviä iso kysymys on mikä tulee olemaan keskiluokan tulevaisuus mistä me löydämme keskipalkkaisia työpaikkoja tulevaisuudessa tästä puhuin myöskin viime vaalikaudella ministerinä ollessani erittäin paljon ihmisten työmarkkina arvo tulevaisuudessa määräytyy osaamisen kautta on hyvä asia että me puhumme siitä että meidän pitää uudelleenkouluttaa ihmisiä mutta keskeinen kysymys on se miten me päivitämme työssä olevien ihmisten osaamista ja tähän tarvitaan myöskin työnantajien mukaantuloa jotta me löydämme sellaisen mallin että työssä olevat ihmiset pääsevät päivittämään

arvoisa rouva puhemies tänä päivän työelämä on kaikkea muuta kuin kokoaikaista ja vakituista työtä yhä useampi tekee työuransa erilaisissa pätkissä ja joutuu vaihtamaan myös työpaikkaa ja alaa ja koulutus on sen takia erittäin tärkeässä roolissa ja merkityksessä mutta en malta olla ottamatta kantaa tuohon edustaja tanuksen tuomaan vapaa aika asiaan koska silloin kun itse olin pamin edustajistossa niin joka kerta nousi esille toive siitä että olisi lisää lomaa että olisi lisää kesälomaa ja ja olisi enemmän aikaa perheelle ja niille rakkaille huolimatta siitä että esimerkiksi palvelualoilla tehdään hyvin paljon vastentahtoista osa aikatyötä mikä sitten on johtanut siihen että työssä käyvien köyhien määrä on kasvanut aika paljon olisinkin kysynyt teiltä arvoisa pääministeri miten te puututte tähän työssä käyvien köyhien ongelmaan itsensä työllistävien taloudelliseen tilanteeseen kuinka tämä selonteko turvaa heidän toimeentulonsa ja tulevaisuutensa

rouva puhemies huoltosuhteemme tulee heikkenemään kahdellakymmenellä prosentilla seuraavien vuosikymmenten aikana tämä asettaa meille erittäin suuria tavoitteita haasteita siinä millä tavalla ratkaisemme työn tekemisen ongelman alustatalous pätkätöiden tekeminen lohkoketjut tulevat muuttamaan sitä ja itse asiassa se keskustelu jota nyt käydään työn tekemisestä ja irtisanomisesta liittyy kuitenkin tähän vääjäämättömään tulevaisuuteen miten tulevaisuudessa sitten kehitetään verotusta vastaamaan muuttuvia työn tekemisen tapoja etenkin alustatalous tulee muuttamaan työn arvoketjujen logiikkaa merkittävästi kansainvälistyminen tulee muuttamaan ansaintalogiikkaa miten me yhteiskunnan tehtävää sosiaalivakuuttajan toimessa miten mahdollisimman oikeudenmukaisesti pystymme tämän hoitamaan ja miten tulevassa uudessa sosiaaliturvajärjestelmässä reaaliaikaisine tulosrekistereineen pystymme tähän

kunnioitettu puhemies

se että tämä tulevaisuusselonteko on tehty kahdessa osassa on aivan loistava innovaatio itsessään ja lisää sitä dialoginomaisuutta mitä tässä on haettu täytyy todeta myöskin että työn tekemisen muodot kaikki se miten tehdään töitä missä niitä tehdään ja milloin tehdään töitä ovat muuttumassa ja niitä työn ilmiöitä jotka vahvistuvat meidän täytyy etsiä vaikkapa keikkatyössä missä

alustapohjaisia töitä täytyy etsiä näitä tapoja miten sosiaalituet ja muut tulot voidaan sitten netottaa automaattisesti siten että ihmisen tulot eivät koskaan katkea tai sosiaalitukien maksatus ei katkea nostan täältä toimenpide ehdotuksen seitsemäntoista joka on monipuolinen työkykynäkökulma työn kehittämiseen siellä keskeinen asia osaaminen ja motivaatio on työkyvyn keskeinen osa alue tämä motivaation synnyttäminen sekä opiskelijoille että työntekijöille on minun mielestäni aivan keskiössä ja sitä täytyisi vahvistaa huomattavasti
kolme vastauspuheenvuoroa vielä

kyllä täytyy sanoa että tämä selonteko joka nyt kuultiin oli hyvä ja antoi hyviä suuntaviivoja tulevaisuudelle minä vain ihmettelen että te ette ota käyttöön näitä asioita jo nyt miksi odottaa hyviä asioita tulevaisuuteen odotatteko toista hallitusta tekemään sen olisi hyvä jos tämäkin hallitus pyrkisi siihen sanoitte että työ ei tuo ihmisarvoa olen kanssanne samaa mieltä ei tuokaan mutta työttömyys rahattomuus köyhyys tai yksittäisen ihmisen irtisanominen kaikkien edessä vie ihmisarvon näin siinä näin siinä vain käy kun täällä puhuttiin ja edustaja zyskowicz puhui näistä lakkoasioista niin ehkäpä tämä lakko nyt auttaa hieman arvostamaan näitä pienipalkkaisia ihmisiä jotka tekevät työtä ja ovat siellä vanhusten ja lasten apuna kaksi päivää pärjäävät kyllä kaikki mutta näiden ihmisten arvostus on syytä nostaa esille samoin kuin pienissä työpaikoissa työskentelevien

puhemies edustaja urpilainen otti esille aiheen josta itsekin haluan kysyä pääministeriltä jolla on hyvä yritysosaamistausta kuinka meidän tulee tulevaisuudessa suhtautua siihen mikä on työssä osaamisen ja ja edelleenkouluttautumisen kehys meidän ilmeisesti pitäisi antaa työnantajille jonkinnäköinen velvollisuus pitää yllä ympäröivän teknologisen kehityksen osaamiskykyä ja edellytyksiä niissäkin yrityksissä joissa ei uutta teknologiaa olekaan otettu koska silloin niiden ministeri lindströmin työssäoppimisen ja muuntokoulutuksen eväät annettaisiin nykyisessä työsuhteessa ennen kuin tapahtuu sitten niitä muutoksia työsuhteen päättymisen myötä millä lailla pääministeri näkee että voisimme saada olemassa olevan henkilöstön koulutusta kehitettyä siihen että se valmentaa uuden osaamisen vastaanottamiseen
otetaan tähän tosiaan edustaja mattila vielä ja sen jälkeen sitten ministerit vastaavat ja pääministeri voi erikseen vastata tähän ajankohtaiseen kysymykseen mikä täällä on noussut sitten mennään puhujalistalle joksikin aikaa ja siellä on ensimmäisenä edustaja ihalainen

arvoisa rouva puhemies selonteosta käy ilmi että demografinen muutos suomessa edellyttää eläkeiän nostoa ja siten kykyä työskennellä nykyistä pitempään vielä tällä hetkellä yläkoulutyökaverini pääsevät eläkkeelle kuusikymmentä vuotiaina mutta esimerkiksi minun kohdallani ikä on kuusikymmentäseitsemän vuotta kysynkin kävikö tässä teidän tulevaisuustutkailussanne nyt ilmi kuinka paljon vielä pitää eläkeikää nostaa toinen kysymykseni liittyykin siihen kun on työympäristönä aika kuluttava ja raakakin siellä ryhmässä sitä että työn työn sisältöjä pystyisi ehkä muuttamaan niin että että ei välttämättä yläkoulunopettaja tekisi niitä viimeisiä vuosia nimenomaan siellä yläkouluympäristössä vaan olisi työnkuva joku toinen
sitten ministereitten vastaus sekä ajankohtaiseen tilanteeseen josta on tullut kysymyksiä että tähän itse selontekoon pääministerille yhteensä

wallin mäkisalo ropponen ja halmeenpää tähän viittasivat osatyökykyiset ovat esimerkki niistä jotka tulevat meillä hirveän huonosti

tässä sotu uudistuksen yhteydessä meillä voisi olla perustulo tai senkaltainen pohjaosa ja sitten sitä työkykyä vastaava osuus palkkaa ja tämä kokonaisuus muodostaisi kokonaisansiot

paljon työmarkkinajärjestöjenkin kanssa keskustellut ja tämänkaltainen ajattelu näyttää nyt saavan saavan alaa se sotii sitä vastaan että palkalla pitää tulla toimeen mutta mutta kun puhutaan osatyökykyisestä ja siitä että osatyökykyinen tekisi muutakin kuin sitä askartelua niin niin silloin meidän pitää hyväksyä tämänkaltainen ajattelu seuraavan sotu uudistuksen taustalle edustaja alatalo luovilla aloilla voi olla hyvin merkittävä osuus tässä ja myöskin kun tulevaisuudessa automaatio nostaa tuottavuutta luovien alojen merkitys todennäköisesti tulee kasvamaan sitten tähän edustaja urpilaisen nostamaan keskiluokkakysymykseen tämä tämä on iso osa työn murrosta

apuäly oli ihan hyvä hyvä sana vai oliko se apuäly tukiäly lakimiesten työstä kirjanpitäjien työstä tilintarkastajien työstä ja lääkäreiden työstä todennäköisesti iso osa voi voi siirtyä sitten tukiälyn tehtäväksi ja samalla meillä vapautuu keskiluokkaista tehtävää iso kysymys on miten saadaan työssäkäyvien jatkuva koulutus ja jatkuva oppiminen tehtyä

on laaja kysymys ja ilman sitä että yksilöt ja yhteiskunta ja yritykset kaikki työnantajat kaikki osallistuvat siihen tästä miljoonan ihmisen uudelleenkoulutushaasteesta emme selviä sitten vielä tähän tulevaisuusvaliokunnan rooliin tämä on todella hieno innovaatio suomalaisessa parlamentarismissa ja minusta meidän pitäisi tästä pitää kiinni ja tulevaisuusselonteko on erittäin hyvä työkalu hallitusohjelmaa tehtiin siinä laadittiin visio ja sitten viisi tärkeintä tehtävää kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi olisi paljon luonnollisempaa että tämän työn

vision ja seuraavan kymmenen vuoden viisi tärkeintä tehtävää tekisi tulevaisuusvaliokunta ja sitten hallitusohjelmassa määriteltäisiin mitä näiden viiden asian eteen tehdään seuraavalla vaalikaudella toivoisin että seuraavalla vaalikaudella voitaisiin ottaa tällainen askel arvoisa puhemies sitten tähän ajankohtaiseen tilanteeseen hallitus on koko ajan ollut avoin kaikille esityksille sellaisia ei vain ole tullut tässä matkan varrella ja ja silloin kun olen itse niitä kysellyt vastaus on ollut että että ei ole neuvottelumandaattia nyt

on olemassa ehdotus joka koskisi viiden hengen työpaikkoja mutta kun tämän ehdotuksen kävimme läpi totesimme että se selvästi heikentäisi naisten työmarkkina asemaa eikä olisi myöskään työllistämisvaikutuksiltaan sellainen kuin tämä käsiteltävänä oleva ehdotus eli olemme hyvin avoimia mutta siihen saakka kunnes on jotakin joka korvaa tietenkin viemme eduskunnan tahdon mukaisesti nyt määrätietoisesti läpi sitä hallituksen esitystä jonka täällä salissa käsittelimme mutta niin kuin edustaja zyskowicz sanoi olemme valmiita katsomaan jos tulee ehdotus joka on on vaikutuksiltaan

arvoisa rouva puhemies jos lähinnä tästä edustaja wallinin esille nostamasta välityömarkkinamallista keskusteluun joka tässä käytiin vajaatyökuntoisista ja osatyökykyisistä mihin pääministerikin osin vastasi me teimme budjettiriihessä päätöksen työkykyohjelmasta ja siitä selvityksestä jonka jonka tuija oivo ja raija kerätär tekevät yhteistyössä se tulee tuossa marraskuun puolella se on stmn ja temin yhteinen yhteinen harjoitus se on eräänlainen viestikapula tulevillekin ja tulevalle hallitukselle kun edustaja tolppanen kysyi aiotaanko kaikki jättää tuleville hallituksille niin kyllä tämä hallitus on jo tehnyt semmoisia asioita joissa on vastauksia niihin kysymyksiin jotka tässä keskustelussa ovat nousseet tässä on noussut keskusteluun muun muassa yhteinen aika edustaja tanus edustaja tolppanenkin tähän viittasivat meillä on työaikalain kokonaisuudistus tässä talossa ja se nimenomaan vastaa osin niihin uusiin työn tekemisen muotoihin tuo lisää joustoa tuo lisää mahdollisuuksia siihen että työelämän ja vapaa ajan voisi paljon kätevämmin yhdistää toisiinsa mutta tämän kätevän aasinsillan kautta päästään tähän sääntelyyn mistä mistä täälläkin on kyselty on todella haastavaa miettiä sitä millä lailla me tekisimme mahdollistavaa lainsäädäntöä mutta kuitenkin niin että on sitten jotkut raamit minkä puitteissa pitää toimia

työ muuttuu sellaista vauhtia että lainsäädäntö juoksee perässä sen minkä ehtii mutta siihen pyritään että mahdollisimman monella alalla olisi mahdollisuus tehdä asioita eivätkä eivätkä nämä lait ja sääntely sitä estäisi edustaja myllykoski edustaja urpilainen tosi hyvät puheenvuorot tähän osaamisen päivittämiseen itse tavattoman kiinnostunut siitä mitä on tapahtunut tässä kun viime sopimuskierroksella saatiin väännettyä tämä kolmen päivän koulutusoikeus kuinka paljon sitä oikeasti on käytetty sehän on pieni ele oikeaan suuntaan mutta minun ymmärrykseni on se että siellä on paljon paljon petrattavaa ja parantamisen varaa se olisi hyvä lähtölaukaus juuri sille mihin edustaja urpilainenkin viittasi ja sen lisäksi sitten oppisopimusta ynnä muuta eli jo työssä ollessa koko ajan valmistauduttaisiin siihen että voi olla että tämä työ tällaisena ei jatku ja tuotaisiin lisää elementtejä muun muassa niitä mitä edustaja semi nosti eli kielikoulutusta tai tämäntyyppistä

arvoisa

ykkönen että nyt käsittelyssä oleva selonteko ovat minun mielestäni erittäin hyvä kuvaus työn murroksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä se sisältää kahdeksantoista toimenpide ehdotusta tai aihiota joiden pohjalta on kyllä mahdollisuus käydä syventävää keskustelua työn tulevaisuudesta ja merkityksellisyydestä työntekijöille työn merkitys on siis toimeentuloa syvällisempi asia ihmisille silmiinpistävää tässä koskevassa selonteossa on se että työelämän tulevaisuutta ei siinä ratkota työntekijöiden työsuhdeturvaa sopimus tai työehtoturvaa heikentämällä katsotaan siis tulevaisuuteen kun nuoria ikäluokkia tulee työelämään vähemmän kuin toisesta päästä lähtee vastaavasti eläkkeelle joutuu työelämä kilpailemaan osaavasta työvoimasta ja pysyvyydestä työpaikoissa kilpailua käydään toki varmaan palkoilla mutta sen ohella työn laadulla turvallisuudentunteella osaamisella työhyvinvoinnilla ja perheystävällisillä työpaikoilla palkkatyön pätkätyön yrittäjyyden ja alustatyön vuorottelu vaatii osaamisen kehittämistä ja kattavaa työttömyys ja sosiaaliturvaa jotta ihmisillä on mahdollisuus riskejä siirtyä työn tekemisen muodosta toiseen eikä työttömyyteen kun työn aika ja paikkasidonnaisuus vähenee on tuettava työntekijöiden turvallista ammatillista ja alueellista liikkuvuutta työ ja sen tekotavat muuttuvat ja työvoiman pullonkaulat ovat ennen kaikkea osaamisvajeessa työelämän jatkuvan muutoksen hallinnan kannalta on keskeistä elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sdp on siis laatinut elinikäisen oppimisen tiekarttaa jossa nimenomaan ammatillisen aikuiskoulutuksen merkitys tulee korostumaan olemme pohtineet osaamistiliä ja seteliä mutta myös sitä alusta voimaan tuleva työllisyysrahasto muodostaisi merkittävämmän rahoituslähteen aikuisväestön opinnoissa jokaisella tulee siis olla oikeus työelämässä työn ja koulutuksen toisiaan tukevaan vuorotteluun pirstoutuneessa työelämässä tai sen seurauksena on rakennettava aivan uudella tavalla työn toimeentulon sosiaaliturvan ja verotuksen yhdistelmä tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen mitä keskeisimpiä tehtäviä hahmottaa tämä kokonaisuus ja tehdä ratkaisuja ikärakenteesta johtuen ja syntyvyyden laskusta johtuen työikäisen väestömme kasvu on merkittävältä osaltaan maahanmuuttajien varassa on siis tehtävä paljon töitä että tänne maahan jo muuttaneet työllistyvät ja saavat koulutusta ja työtä ja tulevat osaksi yhteiskuntaa työn tekemisen rakenteet muuttuvat monella tapaa erityisesti erilaiset alustatalouden ratkaisut tulevat kasvamaan nyt niitä hallitsevat globaalit isot toimijat alustatalouden ratkaisuissa on huolehdittava siitä että työntekijöitten asema myös kohenee että verotulot myös säilyvät suomessa on aikaansaatava alustataloudessa työskenteleville kansainvälisiä eu tasoisia ja ja kotimaisia pelisääntöjä

oikeuksista sosiaalisesta työsuhdeturvasta työttömyydestä ja eläkkeistä ja lopuksi haluan sanoa vain sen että työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tai sen yli kun tämä raportti kertoo että tavoite on seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia vaatii kaksisataatuhatta uutta työpaikkaa se on vaativa tehtävä mutta välttämätöntä ja silloin täytyy keskittyä vaikeimmin työllistettävien työllistämiseen osatyökykyisten pääsyyn työmarkkinoille piilotyöttö mien saamiseen työmarkkinoille vammaisten saamiseen työmarkkinoille ja maahanmuuttajien eli aktiivisen työvoimapolitiikan resursseja huomattavasti enempi siis seuraavan hallituksen työelämän kehittämisen politiikan tehtävä on tulevaisuuskäänne palkansaajien sopimusturvan heikentämisestä osaamiseen työn murroksen hallintaan työhyvinvointiin ja sen arvottamiseen ja ymmärtämiseen että työ ja perhe elämän yhteensovittaminen arjessa

arvoisa rouva puhemies jo alkuunsa haluan tässä puheenvuoroni aluksi sanoa että kannatan edustaja taimelan tekemää hylkäysesitystä

toki historiani eduskunnassa on kuitenkin vasta noin kansakouluiässä seitsemän vuotta mutta täytyy sanoa että tämä on ollut yllätyksiä täynnä

kuinka ministeriö voi tuoda sellaisen lakipaketin josta

sanoo meille valiokuntakuulemisessa että emme ole kerinneet tutustumaan näihin muutoksiin meidän olisi ollut valiokunnassa varmasti ihan kohtuullista esittää pykälämuutoksia mutta jos ministeriön lakia osaavilla virkamiehillä ei ole siihen ollut mahdollisuutta niin kuinka valiokunta kykenisi sitä tekemään yhdyn niihin perustuslakivaliokunnan moitteisiin

esitteli edustaja taimela tuossa äsken että näin ei voi olla ei valiokunnalle ei valiokunnan virkamiehille eikä valiokunnan kansanedustajille voi sysätä sellaista taakkaa ja lain kirjaimen osaamista että me kykenisimme parsimaan huonosti valmisteltuja lakiesityksiä siksi on erittäin hyvä että on vain tämä yksi esitys toivon todellakin että eduskunta voisi pohtia uudelleen sitä kuinka tätä lakia viedään on erittäin hyvä että tässä hylkäys esityksessä tuotiin juuri se tärkeä asia esille maakuntauudistuksen aikataulun mukaisesti olisi kohtuullista viedä

arvoisa puhemies koska tavallaan ihan ymmärrettävistä syistä niin kuin omassa ensimmäisessä puheenvuorossanikin toin esille lähetekeskustelu oli rapsakka ja ja viime viikolla ensimmäinen käsittely oli myös melko rapsakka tänään nyt sitten ei hirveästi ole puheenvuoroja tästä aiheesta edustajakollegoilla haluan tuoda vielä toisen kerran esiin sen että kun mietintöluonnosta liikenne ja viestintävaliokunnassa tästä virastouudistuksesta teimme niin siellä viimeisenä kappaleena kappaleena yhdeksän on seuraavan kuuloinen

kappale valiokunta kiinnittää huomiota lainvalmistelun laatuun alkuperäinen hallituksen esitys on tosin laaja mutta vielä hallituksen täydentäväänkin esitykseen on jäänyt paljon korjattavaa tämä ilmenee yksityiskohtaisissa perusteluissa olevasta luettelosta lakiteknisistä ja teknisistä korjauksista valiokunta korostaa oikeusministeriön laintarkastuksen keskeistä merkitystä ja katsoo että laintarkastuksen hyödyntämättä jättäminen saa tulla kyseeseen vain poikkeustapauksissa ja erityisistä syistä valiokunta kiinnittää liikenne ja viestintäministeriön virkamiesjohdon huomiota lainvalmistelun tasoon ja pitää välttämättömänä että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin lainvalmistelun parantamiseksi niin kuin sanoin viime viikollakin täällä salissa arvoisat kollegat tämä kaikki on todellakin valiokunnan mietintöluonnoksessa olevaa tekstiä toivon että tämänkaltainen lainvalmistelun taso ei laajemmin laajene tähän taloon jatkossa

asumisen hintaan ja kalleuteen on kiinnitetty täysin aiheellisesti vahvaa huomiota viime aikoina myös eduskunnassa me muistamme kuinka täällä viime torstain kyselytunnilla otettiin vahvasti kantaa asunnottomuuden syihin ja viime perjantaina taas keskusteltiin muun muassa mahdollisuudesta kohtuullistaa sähköveroa paitsi asuntojen myös sähkön ja lämmityspolttoaineiden korkea hinta ovat vieneet ja vievät vievät jatkossa yhä merkittävämmän osan tavallisten kansalaisten käteenjäävistä tuloista mutta siitäkin huolimatta että itse sähköenergian hinta on ollut kohtuullisen matalalla sähkön sähkön kuluttajahintaa nostavat muun muassa sähkönsiirron hinta sähkövero ja vieläpä arvonlisävero siihen päälle ja tähän tähän asiaan on saatava pikainen muutos olen saanut asumisen hintaan liittyvää kansalaispalautetta viimeksi viimeksi tänään monet suomalaiset ovatkin aiheellisesti huolissaan tulojensa riittävyydestä ja erityisen heikossa asemassa ovat pienituloiset yksinasujat esimerkiksi öljylämmitteisissä omakotitaloissa yksin asuvien eläkeläisnaisten asumismenot ovat tilastojen mukaan keskimäärin prosenttia käytettävissä olevista tuloista eduskunnan on mielestäni aivan ehdottomasti löydettävä keinoja joilla asumiskustannuksia saadaan jatkossa pienennettyä arvoisa puhemies valitettavasti tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveron muuttamisesta tai käytännössä korottamisesta vie kehitystä täysin väärään ja kestämättömään suuntaan esityksen perustelujen perustelujen mukaan veronkorotukset kohdistuisivat suurelta osin kaukolämmitykseen ja asuntojen lämmityskustannuksiin kun otetaan huomioon jo nykyisten asumiskustannusten kalleus kalleus ener gian korkea verotus sekä myös esimerkiksi tämä aiemmin mainitsemani sähkönsiirron kalleus ja korkea sähkövero niin tämä hallituksen esitys on on kohtuuton perussuomalaiset eivät voi hyväksyä hallituksen ehdottamia asumisen hintaa entisestään nostavia toimenpiteitä sitä vastoin tulemme esittämään tänä syksynä lukuisia keinoja joilla asumiskustannuksia ja kuluja voidaan pienentää arvoisa puhemies asumismenoja alentavat toimenpiteet helpottaisivat kaikkein eniten pienituloisten kansalaisten elämää vaikka asuminen on elintärkeä perustarve niin on täysin kohtuutonta olettaa että kansalaiset haluaisivat käyttää siihen leijonanosan tuloistaan mutta tällä hetkellä heidän kuitenkin on pakko niin tehdä arvoisa puhemies hallituksen tulee ehdottomasti ottaa tavallisten suomalaisten arki huomioon päätöksiä tehdessään ja se koskee myös tätä lakiesitystä

arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät voi mitenkään hyväksyä sitä miten keskusta kokoomus hallitus nostaa asumisen hintaa perussuomalaisten mielestä asumisen hintaa tulisi halpuuttaa siinä missä sipilän istuva hallitus nyt nostaa veroja perussuomalaiset tahtovat laskea veroja ja tulemme vaihtoehtobudjetissa näin myös esittämään tässä esityksessä on puutteellista että todetaan omakotitalojen lämmityskustannusten nousevan noin neljätoista euroa kauko ja öljylämmitteisissä kotitalouksissa mutta sen sijaan tässä ei ilmoiteta mikä on vaikutus kerrostaloasumiseen ja sitä kautta vuokriin perussuomalaisten mielestä suomen verotus on viety jo liian pitkälle meillä on ylisuuri verotus ja se itsessään johtaa sellaiseen talouden negatiiviseen noidankehään jossa verotulot alkavat häiritä talouden toimintaa ja kokonaishyöty lähestyy negatiivista kaikkein ratkaisevinta tässä on siis se kotitalouksien ostovoima jonka heikentämistä ei voida millään hyväksyä kun tiedetään miten kallista suomessa asuminen on ja miten kalliita lämmityskustannukset ovat on tietenkin hirveä pettymys että tämä haukuttu porvarihallituskin nostaa veroja me kaikki tiedämme varmasti mitä kävisi jos meillä olisi sdp hallitus sekin varmasti nostaisi veroja varmaan nostaisi veroja vielä enemmän mutta perussuomalaiset tarvitaan näköjään hallituksessa jotta tämä tavalliseen kansalaiseen koskeva veropolitiikka saataisiin kuriin

tiukennuksia ja kiristyksiä lämmityspolttoaineiden hintoihin tietyille lämmitysmuodoille kuten öljylämmitykselle niin olisi vähintäänkin kohtuullista

tukimuotoja korvaavien energiamuotojen käyttöönotolle eli huolehtia siitä että kotitalouksilla olisi aidosti mahdollisuus siirtyä ympäristöystävällisemmiksi katsottuihin lämmitysmuotoihin näihin aiempiin puheenvuoroihin täydennän sen että onhan se merkillistä että kun se keskustakin siellä hallituksessa vielä on niin nimenomaan omakotitaloasujien elämisen ja asumisen kustannuksia nostetaan kenen siellä hallituksessa pitäisi olla että omakotitaloasujia puolustettaisiin varmaankin siis perussuomalaisten

arvoisa puheenjohtaja puhemies todellakin jos en ihan väärin muista sen niminen puolue siellä hallituksessa on jonkun aikaa ollut ja silloin esimerkiksi kiinteistöveroa korotettiin mikä lisäsi asumisen hintaa tässä poliittisten pisteiden jakelussa saa olla aika tarkkana mutta nythän tietysti energiaverokysymyksessä olennaista on osaltaan se mitkä ovat näiden energiaveroratkaisujen ympäristövaikutukset kansainvälisen ilmastopaneelin raportista on kuitenkin vasta reilu viikko ja me emme saa nyt ihan välittömästi sitä unohtaa tosin ajoneuvoveron alennus antaa ikäviä merkkejä siitä että että hallitus ei ole vakavissaan suhtautumisessa ilmastonmuutokseen tässä kokonaisuudessa on oikeastaan pari mielenkiintoista seikkaa joista nostan esille nyt ensi vaiheessa turpeen verokohtelun on on erinomainen asia että että turve tulee nyt myös verotetuksi mutta kiinnitän huomiota siihen että vieläkään ei hallitus ole päässyt yksimielisyyteen siitä mitkä olisivat ne ympäristöperusteet joilla turvetta verotettaisiin samoin kuin toisiakin fossiilisiakin polttoaineita on tehty siis ainoastaan fiskaalinen ratkaisu hyvä edes niin mutta johdonmukaisuuden vuoksi ympäristöperusteet

sinänsä tärkeään maatalouden tukemiseen joka jälleen kerran aiotaan toteuttaa energiaveron palautuksena maanviljelijöille mutta tällä kertaa ikävä kyllä kyseessä ei ole mikään asiallinen syy kuten silloin viime kerralla vaan nyt se on pelkästään uusi pysyväksi osoittautuva tukiainen jonka ympäristövaikutukset ovat kielteiset

arvoisa rouva puhemies on tietysti totta että kyllähän suomessa kokonaisveroaste on aika korkea enkä itsekään rakasta veroja ja aika harva meistä varmaan niitä rakastaa tietysti hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tarvitaan veronkeräämistä ja kysyisinkin perussuomalaisilta mistä te otatte rahat kun te ilmoititte että keventäisitte verotusta asumisen osalta tämä on yksi lähtökohta

turvekeskusteluun ja maatalouden energiaveron palautusasiaan joka täällä nousi keskusteluun turvehan on hitaasti uusiutuva uusiutuva polttoaine ja sikäli sen käyttö on perusteltua mutta sielläkinhän on rajoitteita tullut ja tulossa maatalouden osalta mehän kaikki puhumme suomalaisen ruoan puolesta mutta näyttää siltä että että koko ajan haluttaisiin vain lisää kustannuksia tuottajalle tilanteessa jossa kannattavuus edelleenkin on heikko kaikin tavoin minusta pitäisi lähteä kuitenkin siitä että suomalainen kotimainen ruokatuotanto turvataan ja myös verotuksessa se

oikeastaan itse haluaisin palauttaa tässä nyt mieleen vuoden takaisen keskustelun tämän maatalouden ja kevyen polttoöljyn verokohtelun osalta silloinhan aika hienosti eduskunta yhtenäisesti sai lausuttua sen että sinänsä on oikein ja tärkeää että kun sinne tulee pula ajat pula ajat jos näin ikävästi voisi sanoa niin kyllä meidän täytyy silloin pystyä myös auttamaan mutta mutta niin kuin todettiin yhteisesti tämän korvausmuodon pitäisi olla kertamuotoinen että kevyen polttoöljyn palautuksella palautuksella tämä korvataan silloin me halusimme näin ja nyt on kulunut vuosi ja jälleen kerran tämä korvausmalli on tämä sama vaikka eduskunta edellytti että etsitään korvaavia keinoja siihen miten nämä vahingot voidaan korvata se mikä tässä käy pulmalliseksi on paitsi tietenkin se että tämä ei välttämättä ole maailman ympäristöystävällisin tapa näitä vahinkoja korvata korvata niin tietenkin sitten se minkä myös tuolloin eduskunta sanoi ääneen että jos tästä on tulkittavissa että tämä ei olekaan kertaluonteinen vaan pysyväisluonteinen niin se voi omalta osaltaan ohjata investointeja siellä maatalouden puolella tiettyyn suuntaan joka ei ole toivottava esimerkiksi juuri ympäristönäkökulmasta katsottuna siksi puhemies olisin kovasti halunnut että tähän korvausmuodoksi olisi nyt kehitetty jo tällä kertaa joku toinen kuin tämä kevyen polttoöljyn verokohtelu no tällä hetkellä nyt ollaan taas tilanteessa että se tässä pöydällä on ja varmasti verojaosto sen katsoo sinänsä maataloutta on autettava ja tämä ei ole nyt se kysymys vaan kyse on lähinnä tästä muodosta ja siitä että vuoden takaa eduskunta toivoi täysin toisenlaista tulosta jos tällaiseen ikävään tilanteeseen tulisimme että jälleen näitä korvauksia korvauksia

se minkä halusin tässä sanoa ehkä toinen asia minkä haluaisin sanoa tässä ääneen on se että kokonaisuudessa tätä esitystä on vielä katsottava me olemme tuolla verojaostossa jo hieman kuulleet etukäteen asiasta ja kyllä siellä esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriö jonkin verran kantaa huolta tämän esityksen vaikutuksista esimerkiksi kaukolämpöön ja se on kuitenkin monessa kaupungissa vielä

arvoisa puhemies tässä edustaja tavio otti verotuksen esille olen ymmärtänyt että on se että velaksi ei voi kauhean pitkälle elää varsinkaan mennä sellaisella tiellä millä jotkut etelä euroopan maat ovat menneet ja mihin italia nyt näyttää valitettavasti menevän se on ihan vastuullinen linja mutta silloin herää juuri tämä kysymys mitä edustaja reijonen tässä nosti esille että no mistä ne rahat otetaan jostainhan ne on otettava mutta samaan aikaan on huomattava se että kokonaisveroaste on tämän hallituksen aikana laskenut se on aivan oikea linja tuloverotus muun muassa on keventynyt yli yksi pilkku viisi miljardia euroa tietysti huomaan näitä puheita kuunnellessani että ei anneta faktojen pilata hyvää tarinaa näinhän se tietysti usein menee samalla talous on tasapainotettu ja uskon että se myös vastaisi perussuomalaisten linjaa tässä suhteessa että ei voida elää jatkuvasti velaksi on totta että tässä hallituksen esityksessä turpeen energiavero nousee yhdellä pilkku kymmenellä eurolla megawattitunnilta mutta täytyy huomata niin kuin muun muassa vihreät tänään kommentoivat sinänsä aivan oikein että turve on yhä halvempaa kuin silloin kun hallitus aloitti eli se pitää paikkansa sitä hintaa ollaan saatu alaspäin tässä myös yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotusta muutetaan siten että

tähän suurempaan talouden kuvaan jossa kokonaisveroaste on keventynyt muun muassa autoverotusta on kevennetty sadoilla miljoonilla ja tässä kehyksessä ja sitten tässä budjetissa ajoneuvoveroa on kevennetty viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla eli kyllä tässä on paljon

arvoisa puhemies on tietysti hieman hämmentävää että jos kuvittelisi hallituksen haluavan työtä ja kulutusta maahan lisää niin millä tavalla energiasta ja asumisesta verottaminen nyt sitten lisää kulutusta tai työllisyyttä sitä yhteyttä minä en pysty nyt ymmärtämään tähän edustaja harakan kommenttiin kiinteistöverosta sanon vain sen että kysehän on kiinteistöveron rajojen muutoksista kiinteistövero on kunnallisesti päätettävä asia ja se tulo tilitetään kunnille jos kunnalla on omasta mielestään liikaa rahaa sen minimikiinteistöveron perimisen jälkeen niin ainahan kunta voi parantaa asukkaidensa palveluita kiinteistöverossa on aluekehityksen työkalusta eikä se kohtele eri lämmitysmuotoja tai energiamuotoja mitenkään ideologisesti esimerkki tällaisesta ideologisesta lämmitysmuodon kohtelemisesta on turve ja puhuminen siitä että turve olisi fossiilinen polttoaine kun taas toinen näkökulma on se että se on jollain tavalla puuhun rinnastettavissa oleva ainakin jollain aikavälillä uusiutuva polttoaine molemmat näistä polttoaineista ovat kotimaisia polttoaineita ja niiden käyttäminen energiana on myöskin huoltovarmuuden kannalta merkittävä tekijä puhutaan myöskin maaseudun ja ja maakuntien elinvoimasta kyse on laajemmaltikin siitä missä halutaan että suomalaisten mahdollista asua halutaanko koko maa pitää asuttuna vai ei

niin se on tietysti sinänsä inhimillistä että sen hallituksen päätöksiä jossa itse on ollut jäsenenä tai puolueensa puolueensa mukana puolustetaan ja sitten kun on jouduttu oppositioon seuraavan hallituksen toimia vastustetaan vaikka ne olisivat identtisiä kyllä tosiasia tästä kiinteistöverotuksesta kuitenkin oli kahteen otteeseen se että siinä pakotettiin ennen kaikkea etelä suomen ja pääkaupunkiseudun kuntia nostamaan niitä niitä kiinteistöveron alarajoja ja sitten sille oli laskettu myöskin hintalappu sillä oli fiskaalinen tavoite molemmilla kerroilla muistaakseni miljoonaa euroa kunnille kompensoimaan kunnilta otettuja verotuottoja joten ei tästä päästä yli eikä ympäri perussuomalaisten hallitus myöskin

oli oli asumisen hintaa nostettu menneisyydessä että sitä on on nostettu suomen menneisyydessä monta kertaa oli niin tai näin niin nyt ollaan tässä hetkessä eivätkä nämä selitykset paljon köyhän kukkarossa paina nimittäin näiden öljylämmitteisten omakotitalojen asujat asujat ovat pääsääntöisesti vanhempaa väkeä ne ovat vanhempia taloja siellä on vanhempaa vähävaraista asujaa jo nyt yksin omakotitalossa asuvien eläkeläisten leskien tuloista puolet menee asumiseen se on aivan kohtuutonta kyllä tämä öljyn ja kaukolämmityksen verojen nosto ja sitä kautta tapahtuva vuokrien nosto ja se miten se kohdistuu juuri näiden öljylämmitteisten omakotitalojen kautta näihin mainitsemiini kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin on hallitukselta

alarajoja hyvin merkittävästi siinä olisi toistasataa kuntaa muistaakseni joutunut pakostikin pakostikin tätä nostamaan oppositioon silloin heitetyt perussuomalaiset kyllä olivat hyvin vahvasti tätä esitystä vastaan opposition yhtenäisen vastustuksen kautta se kaatui tai hallitus joutui vetämään tämän esityksen pois joten kyllä meidän linjamme tältä osin tuli selväksi jo viime vuonna kiitän kyllä hallitusta siitä että se viime vuonna tältä osin tuli järkiinsä mutta arvoisa puhemies täällä kysyttiin muun muassa siitä millä perussuomalaiset kompensoisivat esittämänsä tulonmenetykset jos tämä tämä meidän vaatimuksemme asumismenojen alentamisesta menisi menisi läpi täällä on on otettu kantaa muun muassa siihen että tällä hallituskaudella tuloverotusta on jo merkittävästi kevennetty se linja että sitä on kevennetty onkin ollut sinänsä oikea toki se on aika aika paljolti kohdistunut hyvätuloisiin mutta mutta pääasia on että myös myös pienituloiset ovat siitä jonkin verran hyötyneet vastaavasti valitettavasti kulutusveroja on myös kiristetty tällä vaalikaudella ja se on kyllä kohdistunut pääosin tai enemmänkin pienituloiseen kansanosaan mutta tästä meidän omasta linjastamme me perussuomalaiset olemme myös sitä mieltä että valtion budjetti tulee saattaa lähivuosina tasapainoon velkaantumisen tie on ehdottomasti kuljettu loppuun me tulemme omassa syksyn vaihtoehtobudjetissamme esittämään sellaisen vaihtoehdon joka velkaannuttaisi suomea vähemmän kuin hallituksen budjettiesitys tekee meillä on tehtynä useita kymmeniä eduskuntaryhmän yhteisiä talousarvioaloitteita ja niihin liittyvät lakialoitteet ne ovat ne ovat toki tuolta eduskunnan verkkopalvelusta luettavissa merkittäviä säästöjä kohdistaisimme muun muassa maahanmuuttoon ja eu menoihin

arvoisa rouva puhemies alun perin pyysin minäkin tämän puheenvuoron todetakseni sen saman tosiasian minkä edustaja harakka tuossa edellä että tällä hallituskaudellahan kävi niin että kaksi ensimmäistä vuotta kiinteistöveroa niin sanotusti pakkonostettiin eli kun valtio nostaa sen alarajan niin se tarkoittaa että niissä kunnissa missä tämä alaraja on on alitettu kiinteistöveroa täytyy nostaa ja näin kävi kaksi vuotta peräkkäin koitti kolmas vuosi jolloin jolloin hallitus jälleen kerran tätä esitti ja jolloin totesimme vahvasti että nyt on tilanne se että kun tätä on jo kaksi kertaa pakkonostettu

kukaan sitä todennäköisesti ei tule käyttämään miksi se väen vängällä piti sinne jättää ja laki säätää kun sen olisi voinut jättää tekemättäkin ja säästää hieman ehkä energiaa tältä osin mutta puhemies tähän lakiesitykseen liittyen me olemme aikaisemminkin kun hallitus on edellisinä vuosina tehnyt korotuksia energiaveroon tehneet sellaisen lausumaehdotuksen missä olemme toivoneet sitä että

vähiten kiinteistöverosta tai lämmityskustannuksista ja tämänkaltaisista eli kyllä mielestäni olisi kohtuullista kun monesta suunnasta tehdään asumismenoja lisääviä uudistuksia tai muutoksia että hallitus myös niitä seuraisi ja jos huomaisi että että ehkä jotain tarttisi tehdä että suunta ei näin jyrkästi menisi tiettyyn suuntaan niin sitten vähän

arvoisa rouva puhemies edustaja harakka sanoi puheenvuorossaan että nykyinen hallitus ei ota ilmastonmuutosta vakavasti tuo on kyllä täysin väärä todistus en tiedä edustaja harakka mikä olisi se suomen hallitus joka olisi tehnyt enemmän päätöksiä joilla pyritään ilmastonmuutosta omalta pieneltä osaltamme hillitsemään kuin tämä nykyinen hallitus nykyinen hallitus ottaa ilmastonmuutoksen hyvin vakavasti ja on muun muassa energiapolitiikkaan liittyen tehnyt merkittäviä linjauksia toinen asia on sitten tämä verotuksen painopisteen siirtäminen työnteon verottamisesta enemmän ympäristöhaittojen ja kulutuksen verottamiseen tähän on riittävä syy jo kokoomuksen työn linja siis haluamme kannustaa työntekoa tehdä työnteosta entistä kannattavampaa ja jo se on riittävä syy siihen että painopistettä verotuksessa tulee siirtää edelleenkin työnteosta esimerkiksi ja ennen kaikkea ympäristöhaittojen verottamiseen mutta toinen syy tälle linjaukselle on luonnollisesti ilmastonmuutoksen torjunta itse asiassa se edellyttäisi paljon nykyistä radikaalimpaa verotuksen painopisteen siirtämistä nimenomaan ympäristöhaittojen ja kulutuksen verottamiseen ja vastaavasti silloin sallisi paljon nykyistä tuntuvamman työn verotuksen keventämisen jolle olisi perusteita muun muassa niistä näkökohdista jotka edellä mainitsin tästä verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verottamiseen yleisellä tasolla puheissa kaikki nykyiset puolueet ainakin suurimmat puolueet olevan yhtä mieltä mutta sdpltä toivoisin että sitten kun ollaan tämän ajattelun toteuttamisen kanssa tekemisissä eli ollaan laittamassa sitä verotuksen painopistettä esimerkiksi ympäristöhaittojen torjumiseen myös niissä tilanteissa sdp uskollisena tälle yleislinjaukselle omalle yleislinjaukselleen antaisi tukea yksittäisille toimille joilla tätä linjaa edistetään jo vuosia sitten käytiin tätä tasaverokeskustelua jota silloinen sdpn puheenjohtaja jutta urpilainen paljon piti esillä ja sanoin jo silloin että ei siellä bensapumpulla pystytä kyselemään sen autoilijan tulotasoa ja määrittämään bensan hintaa sen mukaan vaan kyllä se bensa on tasaveron

se nyt on niin vastenmielinen no eihän vero tietysti koskaan mukava ole ja vero kuitenkin on aina pakollinen niin miksi sitten kunnat eivät tämän vastenmielisen veronkorotuksen seurauksena ole kompensoineet saamiaan verotuloja pois yleisestä veroprosentista tai noin muuten vain ylipäätään halpuuttaneet kunnallisia palveluja esimerkiksi pienituloisten ihmisten osalta niin helsingissähän on laadittu jopa säästöohjelmia pääkaupunkiseudun rikkaatkin kunnat laativat säästöohjelmia mikä on tilanne vähemmän varakkaissa kunnissa itse kunnallispolitiikassa mukana olevana olisin taipuvainen uskomaan että kuntataloudessa nyt vain ei mene kovin lujaa ja ne verotulot mitä saadaan niistäkin veromuodoista

pitäähän meidän olla rehellisiä siinä mikä on se todellinen syy miksi asumiskustannukset suomessa nousevat se on tietenkin tämä keskittämisen loputon tie joka on nostanut asuntojen hinnat pilviin ja totta kai se asunnon hinta vaikuttaa suoraan vuokriin ne ovat yksi yhteen totta kai ihminen tai joku sijoittaja joka sijoittaa vaikka hänkin on ihminen tai joku osakeyhtiö joka sijoittaa tai joku instituutio joka sijoittaa yksityinen ihminenkin voi sijoittaa totta kai monella on monilla tuttavillanikin on lukuisia asuntoja

arvoisa puhemies otan huomioon sen että kun tämä näin järjettömiin asuntojen neliöhinta on noussut aivan pilviin niin totta kai se suoraan vaikuttaa vuokriin ja sillä jos joku polttoainevero tai joku energiavero tai joku muu nousee tai hieman jopa laskee ei siihen kokonaisuuteen ole mitään merkitystä sille ihmiselle joka maksaa sen vuokran tai omistusasunnon korkoja ja lyhennyksiä pankille sillä asuntojen hintatasolla on radikaali merkitys ja nyt kun maailman

niin se johtaa siihen että kun korko lähtee rajusti nousemaan se voi hetkessä olla viisi prosenttia niin kyseinen asunnon omistaja on todella suurissa suurissa talousvaikeuksissa nimenomaan sen asunnon hinnan nousun tai vuokran hinnan nousun takia sieltähän tämä taudinkuva tulee energiaverojakin pitää tarkastella ja kuten edustaja zyskowicz puheenvuorossaan mainitsi kannattaa nekin huomioida tämä hallitus on ilmastopolitiikan suhteen tehnyt paljon ja tekee totta kai edelleenkin mutta kannattaa ne isot asiat nähdä ensin näistä nyansseista voimme kiistellä vaikka kuinka loputtomiin mutta se että me jatkamme tätä että helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle pitäisi valtava määrä ihmisiä ja autioitetaan tuo suomalainen maaseutu johtaa siihen että arvokkaat rakennukset muualla menettävät arvonsa ja sitten täällä pääkaupunkiseudulla rakennetaan viidentoista neliön yksiöitä joilla on melkein kymppitonnin neliöhinta kysyä sopii tässä yhteydessä arvoisa puhemies onko se ihmisasunto meillä ollaan tässä kaupungissa huolissaan tai suomessa ainakin vihreät ovat huolissaan siitä kun minkit ja supit asuvat pienissä häkeissä mutta kukaan vihreistä ei ole vielä ottanut huomioon sitä että ihmiset ahdetaan semmoisiin looseihin jotka eivät mielestäni ole ihmisasuntoja kyllä mielestäni se viriketoiminta pitäisi ihmiselläkin olla ja viidentoista neliön asunnossa sellaista viriketoimintaa ei ole

arvoisa rouva puhemies todettakoon nyt kuitenkin että kehotan teitä kaikkia olemaan läsnä eduskunnassa ensi torstaina klo seitsemästätoista eteenpäin sitä ennenkin tietenkin mutta siitä eteenpäin täällä käydään keskustelua juuri tästä asuntopolitiikasta kokonaisuudessaan siellä on erinomainen tarkastusvaliokunnan yksimielinen mietintö asumisen ongelmista kehittämistarpeista se kannattaa lukea keskusteluun kannattaa osallistua siinä tarkastusvaliokunta toteaa yksimielisesti muun muassa että onnistunut asuntopolitiikka vaatii muun muassa tietynlaista viisasta aluekehittämistä ja siinä todetaan yksimielisesti myös se että esimerkiksi tämänkaltaiset ratkaisut kuin tällä kaudella tehtiin muun muassa savonlinnan osalta ja ja opettajakoulutuksen lakkauttamisen osalta olivat myös asuntopoliittinen katastrofi sillä alueella se oli muutenkin katastrofi mutta

tämä on yksimielisesti todettu valiokuntamme mietinnössä ja minusta se on hyvin tärkeä asia pohdittavaksi tuli mieleen tästä edellisestä puheenvuorosta jonka edustaja täällä käytti puhemies vielä sen verran edustaja zyskowiczille kun hänelläkin on kovin asiaa sanon tästä verotuksesta että että paitsi että on tärkeää tarkastella verotusta esimerkiksi miten se vaikuttaa ympäristöön tai muuhun meille sosiaalidemokraateille on tärkeätä tarkastella sitä myös siitä näkökulmasta miten se vaikuttaa yhdenvertaisuuteen eriarvoistumisen torjumiseen ja tulonjakoon ei ole varmasti mikään yllätys edustaja zyskowiczillekaan se että me kyllä pieni ja keskituloisia palkansaajia ja eläkkeensaajia voisimme verottaa vähemmän kuin hallitus verottaa olemme omissa vaihtoehtobudjeteissamme toimineet näin mutta sitten taas niitä kaikkein suurituloisimpia voisimme verottaa enemmän kuin nykyinen oikeistohallitus

on aivan oikein samaan aikaan pitäisi muistaa se pieni ja keskituloinen eläkkeensaaja jonka verotuksen taas hallitus ensi töikseen eriarvoisti palkansaajaan nähden mikä oli väärin nimenomaan kun samaan aikaan tulee näitä kiinteistöveron korotuksia ja lämmityskulujen korotuksia pienituloisille eläkkeensaajille kyllä puhemies tämäkin tärkeä

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz kehui hallituksen ilmastosaavutuksia yleisellä tasolla mutta minä olin aikaisemmin puhunut konkreettisista toimenpiteistä eli kun ilmastopaneeli antoi tämän hyvin vakavan varoituksensa maapallon tulevaisuudesta melkein kaikki puolueet mukaan lukien kokoomus lupasivat että asialle tehdään jotain niin seuraavana päivänä täällä salissa oli esillä ajoneuvoveron alennus jossa itse hallituksen esityksessäkin lukee että tämä lisää päästöjä tähän perustui väittämäni siitä että käytännön veropolitiikka on ristiriidassa aitojen ilmastotavoitteiden kanssa ajoittain ja kyllä hallituksen mahtipuolue siniset täällä juhli sitä että heidän tavoitteensa autoilun yleisestä halpuuttamisesta on on näin näin sitten hallitus toteuttanut tämä ei ole kestävää ilmastopolitiikkaa tähän viittasin mutta ylipäätäänkin olisi kiinnostavaa kuulla mikä on muu kuin yleinen näkökulma edustaja zyskowicz moitti että puhutaan yleisellä tasolla kulutus ja ympäristöveroista no hän itse ei puhunut lainkaan konkreettisella yksityiskohtatasolla ja samaa olen odottanut hänen puolueensa ministeriltä valtiovarainministeri orpolta joka on hokenut monta kertaa julkisuudessa että verotuksen painopiste tulee siirtää työn verottamisesta kuluttamisen verottamiseen ja ennen kaikkea ympäristöhaittojen verottamiseen mitä se konkreettisesti konkreettisesti tarkoittaa mitä kulutusta hän verottaisi hän ei ole sanonut yhtään lukua eikä yhtään yhtään hintalappua siihen esimerkiksi muoviverotus pitääkö suomalaisen muovi teollisuuden olla nyt huolissaan kokoomuksen aikeista muovin verottamiseksi sanokaa joku konkreettinen esimerkki näin haastan teitä edustaja zyskowicz niin päästään puhumaan hinnoista ja vaikutuksista jos kerran tarkoitus on siirtää verotuksen painopistettä niin tästä yhdeksänkymmenen miljardin euron verotuotosta siis useampi kymmenen miljardia euroa pitäisi saada kulutusveroista tämä kiinnostaa pienituloisia suomalaisia jotka saattavat aavistaa että koska kulutusverot usein ovat tasaveron luontoisia kuten aivan aivan oikein totesitte niin tämä saattaakin näkyä köyhän suomalaisen pussissa ja johtaa tuloerojen kasvamiseen

omia ohjelmiaan käytännössä toteuttaa jatkossa eikä hän käyttänyt edes sanaa jos viitatessaan huhtikuun neljänteentoista päivään

ensinnäkin edustaja viitasen puheenvuoron johdosta on todettava että hän keskittyi puheenvuorossaan jossa hän oli vastaavinaan loppupuolella puheenvuoroaan minulle pelkästään tuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen siis ansiotuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen eikä puhunut lainkaan tästä painopisteasiasta josta minä puhuin eli verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verotuksesta

se olisi vaikuttanut kielteisesti niin sanottuun gini kertoimeen ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä miten kapea alaisesti sdp pystyy näitä veroasioita katsomaan mitä tulee tähän painopisteen siirtämiseen työnteon verotuksesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verottamiseen jota kokoomus ajaa ja joka olisi myös ilmastonmuutoksen kannalta ehdottoman ja tarkoituksenmukainen toimenpide niin niin kauan kuin sdp tuijottaa silmänsä kipeäksi ennen kaikkea näihin tulojakovaikutuksiin jopa ihan siellä marginaalissa oleviin muutoksiin niin kauan sdpn on ilmeisesti vaikeata samanaikaisesti olla kannattamassa painopisteen siirtämistä työnteon verotuksesta esimerkiksi ympäristöhaittojen verottamiseen mitä esimerkkeihin tulee niin esimerkiksi nyt meillä on käsittelyssä esitys ja on ollut muitakin joilla nimenomaan kulutusta ja ympäristöhaittoja pyritään verottamaan lisää

arvoisa puhemies tässä käsillä olevassa esityksessä toki tosiaan nämä muutokset verotuksessa kiristäisivät kivihiilen verotusta ja lieventäisivät maakaasuverotusta tämä nyt on esimerkiksi ympäristön kannalta minusta ihan järkevä toimi mitä tulee tähän mitä edustaja harakka muuten sanoi liittyen autoilun kustannuksiin niin pitää paikkansa että siniset on yksityisautoilijan puolue ei sitä tässä yhtään kainostella eikä salailla autoveroa on kevennetty sadoilla miljoonilla euroilla mitä sosiaalidemokraatit ovat vastustaneet mitä ihmettelen siinä mielessä samoin vihreiden osalta ihmettelen kun sehän on nimenomaan ympäristön kannalta järkevä toimenpide uudistetaan autokantaa tähän pitäisi kaikkien puolueiden pyrkiä ja vielä verotuottokin on samaan aikaan kasvanut kymmenillä miljoonilla

budjettiin tuoda ja siinä onnistuttiin emme siinäkään yhtään kainostele sitä myöntää mitä tulee ilmastoon niin suomen hiilidioksidipäästöt viime vuonna vähenivät viisi pilkku yhdeksän prosenttia nettopäästöt ovat vähentyneet viisikymmentä prosenttia vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä

olla sellaisia että ne ylittävät sen mitä suomen tarvitsee omalta osaltaan tehdä eivätkä itse asiaa pelasta eli pysäytä ilmastonmuutosta tai sitä torju suomi tekee osansa mutta kyllä minä odotan että muutkin maat tekevät osansa

arvoisa rouva puhemies edustaja elo sanoi erinomaisen hyvin nämä faktat missä maailma menee tällä hetkellä se on totta että ilmasto muuttuu ja fossiilisten aineiden verottaminen totta kai on parempaa kuin se että emme verota koska se lisävero mikä sinne tulee tietysti ohjaa kulutusta siihen suuntaan mihin kuten edustaja elo sanoi niin viimeisten vuosikymmenten aikana suomen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet talous on kasvanut hurjasti autoistuminen on lisääntynyt esimerkiksi tämä paljon puhuttu autovero jokainen meistä sen tietää että kun vanhat autot romutetaan ja tilalle ostetaan kaikilla nykyaikasilla ilmanpuhditussysteemeillä varustettu auto joka kuluttaa puolet siitä mitä se vanha vanha rotisko kulutti niin se on varmasti ilmastoteko mutta kannattaa samaan hengenvetoon muistaa että nyt ihmisillä tuolla maaseudulla varsinkin on pelko siitä saako niillä vanhoilla toyota corolloilla tai muilla ajaa vielä

paras ilmastoteko niiden ihmisten suomen ja koko maailman kannalta että ihminen pitää autonsa kunnossa katsastaa sen ja pitää siellä katalysaattorit kunnossa ja niin edelleen koska siihen autoon on sijoitettu valtava määrä maailman raaka aineita erilaisia raaka aineita ja jos vastaava uusi tehdään niin siinä tehdään valtavasti haittaa luonnolle eri tavalla metallien valmistuksessa muovin valmistuksessa ja niin edelleen

entisen buster keatonin elokuvaa jossa kaveri juoksee kadulla ja vilkuilee taakse katselee koko ajan taakse ja juoksee ja kohta koko porukka tulee perässä ja vilkuilee myös taakse että mitä tapahtuu itse asiassa ei tapahtunut mitään mutta yhden ihmisen häiriökäyttäytyminen johti tällaiseen tilanteeseen kannattaa muistaa hyvät ihmiset hyvät kansanedustajakollegat se että suomi selviää näistä haasteista aivan varmasti mutta jos me ajamme itsemme sellaiseen umpikujaan jossa mitään energiaraaka aineita ei saisi käyttää ja olemme täällä pohjolassa niin palataanpa tähän asiaan tammikuussa arvoisat kansanedustajat kolmekymmentäviisi astetta pakkasta ja pikkuinen tuulenvire käy tuolta suomenlahdelta sitten voidaan käydä ilmastokeskustelua siitä miten lämmitämme kotimme luulen että meillä on siinä tilanteessa pikkuisen muutakin mietittävää kuin se miten miten pakkasesta selviämme selviämme meillä pitää olla tässä maassa jatkuvasti omat energiaraaka aineet käytössä sellainen järjetön juokseminen jonkun ilmastopaneelin perässä hyviä raportteja on ilmastopaneelilta tullut en sitä kiellä mutta niihin pitää suhtautua järkevästi ei se että naapurissa hurja asuu tarkoita että itseen se hurjuus tarttuu

minä tähän aiempaan puheenvuoroon sano muuta kuin sen että kyllä nämä raportit on minusta viisasta ja syytä ottaa tosissaan ja on hienoa ja tärkeää se että että vihdoin maapallolla herätään näyttävämminkin siihen ilmastohaasteeseen mikä on se on ollut esillä pitkään olemme tienneet ja mielestäni on vastuullista miettiä niitä keinoja millä torjumme

monta hyvää ideaa joilla voimme kehittää edelleen verotusta ja yksi mikä tulee taas tähän ympäristöverotukseen on kestävän kehityksen alv veroratkaisu jota olemme kehittelemässä parhaillaan mielestäni se on eräällä tavalla vastaus siihen kysymykseen että ympäristöverojakin voi kerätä monenlaisesti mitä tulee sitten vaikutuksiin ympäristöön niin kovin jäi vaatimattomaksi se luettelo mitä kerroitte tosiasiallisesti tämän hallituksen esimerkiksi veropuolella tekevän koska jos tämä esitys teidän mielestänne on se mainio ja hieno ratkaisu myös ilmaston näkökulmasta niin samaan aikaan muistan pöydällä on tämä mainittu ajoneuvovero sen lasku josta tuolla verojaostossa vähän vähän tuskaili että tämä on hyvin paljon taas ilmastotavoitteen vastainen näin se menee sitten taas mitä tulee johdonmukaisuuteen niin aiemminhan hallitus nosti ajoneuvoveroa kun nyt täällä sitten jotkut haluavat ottaa pisteitä siitä että se laskee kyllähän tämä on mennyt nyt vähän näin ja se taustasyy on siinä että fiskaalisia fiskaalisia vaikutuksia katsellaan eikä kauhean syvällisesti mietitä nämä olivat nyt tosiasioiden kertaamista eivät niinkään kannanottoja mitä hetki sitten sanoin puhemies yksi tärkeä asia vielä liittyen tähän verotuksen rakenteeseen ympäristöverot versus työn verotus niin kyllä mielestäni sekin täytyisi nyt huomioida kun edustaja zyskowicz täällä peräänkuuluttaa työverotuksen alentamista että en sen sijaan hänen puheessaan kuullut kovin suurta huolta tästä eläkkeensaajien asemasta ja ja heidän verotuksestaan nimittäin juuri sen takia että tässä haluttiin vain ja nimenomaan nähdä työnteon verotus mikä sinänsä pieni ja keskituloisten osalta on oikein että sitä lasketaan niin samaan aikaanhan hallitus teki mielestäni ison virheen silloin ensimmäisessä veroratkaisussa tämän hokeman nimissä unohdettiin kokonaan eläkkeensaaja ja se oli erityisen ikävää kun se tapahtui tilanteessa missä olimme juuri käyneet eduskuntavaalit ja kaikki eduskuntapuolueet puheenjohtajansa suulla olivat todenneet että on kunnia asia että eläkkeensaajien palkansaajien verotus on yhteneväinen ei ole veroeroa se oli kokoomukselle perusfilosofia mutta miten kävi perusfilosofia unohtui siinä vaiheessa kun ensimmäinen veroratkaisu tehtiin ja palkansaajat saivat ihan oikein työtulovähennyksen mutta eläketulon vähennystäpä ei tullut silloin siinä veroratkaisussa haluaisin että myös

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczin ja minun perustelujen ero on se että minä käytin niitä ja mainitsemani edustaja ei käyttänyt niitä hän kehui hallituksen ilmastopolitiikkaa yksilöimättä minä kerroin täsmälleen että yhdeksäs lokakuuta tasan kaksi viikkoa sitten tässä salissa esitetyn ajoneuvoveron vaikutukset lisäävät päästöjä päivä sen jälkeen kun kansainvälinen ilmastopaneeli oli varoittanut meitä suomalaisia päivä sen jälkeen kun edustaja hoskosen esittämä puolue esitti huomattavasti suurempaa näennäistä huolestumista kuin edustaja itse siitä mitä ilmastonmuutos tarkoittaa seuraaville sukupolville ja planeetan tulevaisuudelle

ainoana esimerkkinä hän mainitsi tämän käsitteillä olevan lakiesityksen jonka vaikutukset valtiontalouteen hyvät naiset ja herrat ovat kolmekymmentäkolme viiva kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa se on siis nolla pilkku kolme promillea valtion verotuotoista siis vähintään nolla puuttuu tai kaksi nollaa puuttuu nyt tästä teidän itse esille ylpeästi ottamastanne suuresta verotuksen rakennemuutoksesta kohti kohti ilmasto ja ympäristöystävällistä

täytyy kuluttaa ei sinänsä ole kokoomuksen ideologian vastaista että kyseessä olisi tasavero mutta tämä viherpesu teidän epätasa arvoistavassa politiikassanne ja teidän olemattomassa veropolitiikassanne ei tule onnistumaan aivan näin huokeasti

arvoisa rouva puhemies nyt keskustelussa on siis hallituksen esitys eläketukilain muuttamisesta joka esittää jatkoa eläketuelle eli niin sanotulle lex lindströmille vaikka talous ja työllisyystilanne on parantunut on ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien joukossa henkilöitä jotka eivät todennäköisesti työllisty enää ennen eläkeikää näiden henkilöiden toimeentulon turvaaminen eläketuella olisi inhimillisesti katsoen kohtuullista samalla voidaan ajatella että työvoimahallinnon resursseja kohdentuisi uudelleen eläketuki on tarkoitettu kuusikymmentä vuotta täyttäneille viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleille henkilöille ehdotetulla lailla piiriin tulisivat sellaiset työttömät jotka ovat täyttäneet kuusikymmentä vuotta ennen syyskuun ensimmäinen päivää kaksituhattakahdeksantoista eläketuen saamisen edellytykset vastaisivat periaatteiltaan nykyisiä edellytyksiä myöntämisen edellytyksenä olisi että hakijalle on kuuden vuoden tarkastelujaksolla maksettu vähintään tuhatkaksisataaviisikymmentä päivää työmarkkinatukea tai enimmäisaika työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea seitsemältäsadaltaviideltäkymmeneltä päivältä edellytyksenä olisi myös että hakija on oikeutettu työmarkkinatukeen ensimmäisenä päivänä syyskuuta kaksituhattakahdeksantoista työmarkkinatuen saamiseen rinnastettaisiin myös eräitä muita tilanteita kuten sairauspäivärahan saaminen eläketuki olisi takuueläkkeen suuruinen ja sitä maksettaisiin vanhuuseläkeikään saakka eläketuen saaja saa tuloverolaissa tarkoitetun eläketulovähennyksen ja nyt hän olisi siis eläkkeensaajan asumistuen kansaneläkelain mukaisen lapsikorotuksen ja eläkettä saavan hoitotuen piirissä uutta eläketukea maksettaisiin arviolta noin kahdelletuhannellekahdeksallesadalle henkilölle eläketukilain muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan lokakuun alusta kaksituhattayhdeksäntoista ja näin lain toimeenpanolle on myös riittävästi aikaa uutta eläketukea maksettaisiin ensimmäinen kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan eläketukilakia muutettavaksi siten että eläketuen saajien piiriä laajennettaisiin eläketukea jatketaan eli kuusikymmentä vuotta täyttäneet pitkäaikaistyöttömät jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttöminä pääsevät eläketuen piiriin tällöin myös työttömän velvollisuudet heiltä lakkaavat tämä on odotettu ja oikea ratkaisu monelle ja onkin arvioitu että tukea voi hakea noin kaksituhattakahdeksansataa henkilöä eläketuki on saman verran kuin takuueläke eli seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisi euroa kaksikymmentäseitsemän senttiä kuukaudessa vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasossa ja sitä maksettaisiin pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta pitkäaikaistyöttömien joukossa on edelleen henkilöitä jotka ovat esimerkiksi menetetyn ammattitaitonsa vähäisen koulutuksen elämänhistoriansa terveydentilansa tai näihin rinnastettavien muiden

on hyvin heikko eikä realistisia mahdollisuuksia työllistymiseen ole näköpiirissä eläketuki on pitkään työttömänä olleille inhimillinen tapa päästä pois työnhakijan velvoitteista tämänkin ehdotuksen alullepanijaksi tarvitsimme sinisen ministerin kiitos ministerille noin kahdentuhannenkahdeksansadan pitkäaikaistyöttömän puolesta

arvoisa puhemies merkittävää on myös se mikä liittyy seuraavaan lakiesitykseen suoraan mutta toki tähän samaan aihepiiriin että lex lindströmin eläketuki korottuu samalla takuueläkkeen tasolle ja nyt sitten voidaan helposti sanoa kansalaisille että se on myös tässä suhteessa yhdenvertainen tässä lain tarkoituksena on tietysti toteuttaa kertaluonteisesti nyt toisen kerran järjestely jossa pitkäaikaistyöttöminä olleiden ja hyvin vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten kuten edustaja kulmala tässä toi esille toimeentulo turvataan eläketuella ennen kuin vanhuuseläke alkaa tutkitusti vain yksi prosentti näistä pitkäaikaistyöttömistä pääsi normaalin työelämän piiriin eli voi sanoa että se on huono prosentti jos odottaa että he normaalien työmarkkinoiden piiriin pääsisivät ei tarvitse enää kirjautua työnhakijoiksi ja anoa työmarkkinatukea eli tämä on inhimillisesti katsoen hyvin järkevä ratkaisu ja näkisin että myös valtiontaloudellisesti epäilen ja jopa toivon että tällaisia kertaluontoisia ratkaisuja tehdään lähitulevaisuudessa lisääkin koska tietysti on myös ihmisiä jotka saattavat olla olla hyvinkin lähellä tätä rajaa mikä tässä on asetettu tämä kuusikymmentä vuotta ja yli jotka eivät sitä täytä mutta voisivat muuten monellakin tavalla tämän saman

siinä erityisesti yli kuusikymmentä vuotta asema tuskin oleellisesti paranee valitettavasti tästä täytyy tietysti antaa hallitukselle kiitos että jo toisen kerran tähän on oltu valmiita siihen vaadittiin totta kai neuvotteluita mutta kaikille hallitusryhmille siitä kiitos että tämä toteutui erityisesti kiitos tietysti sosiaalidemokraateissa

joka tämän ajatuksen aikanaan otti esille vielä kun hänen puolueensa vain olisi sen toteuttanut
arvoisa puhemies myös minä pidän tätä esitystä hyvänä tässä on hyvä nyt katsoa tätä hallituksen kokonaisnäkemystä työllisyyspolitiikassa sehän on lähtenyt siitä että me olemme pyrkineet siihen ja aikaan sen että työn tekeminen ja työn teettäminen on suomessa kannattavampaa kuin se oli aikaisemmin eli työllistämiskynnystä on saatu alennettua ja tämä keskustelu on parasta aikaa nyt jälleen yhden asian osalta käynnissä

johon tässä edellä edustaja elo viittasi ja jonka työllistymistodennäköisyys on hyvin lähellä nollaa

sanottiin prosentti

päästetään eläkejärjestelyjen piiriin eikä heitä enää pidetä siellä siellä kortistossa joukon jatkona eikä ole viisasta kohdentaa heihin niitä palveluita jotka saattavat sitten joillekin muille henkilöille annettuina johtaa siihen että he pääsevät esimerkiksi koulutuksen kautta takaisin työmarkkinoille

puhemies kannatan tätä lakiesitystä todella lämpimästi on aivan hieno asia ja arvokkaampaa päästää eläkkeelle ja eläkejärjestel mien piiriin sellaiset henkilöt joilla työllistymistodennäköisyys

työelämään takaisin pääsy on lähes mahdotonta

koska todellakin ne ihmiset oman oman elämäntyönsä ovat jo tehneet tälle yhteiskunnalle ja sitten toisekseen niihin henkilöihin jotka voivat aidosti työllistyä nuoremmat ja terveemmät ja paremmissa voimissa olevat kannattaa kannattaa kohdistaa ne toimenpiteet siihen siihen porukkaan mikä sitten mahdollisesti työllistyisi siinä tilanteessa kun työpaikkoja syntyy hallituksen ohjelmassa on ollut yksi johtava ajatus ja se on ollut ensinnäkin se että veronkevennyksillä todellakin pystytään luomaan tilanne jossa työn tekemisestä tulee kannattavampaa onhan tässäkin talossa kymmeniä kertoja kokeiltu mikä on verojen korotuksen vaikutus työllisyyteen se on pahinta myrkkyä työllisyydelle ja työllistämiselle jos veroja korotetaan se on aivan varmaa siitä on niin monta esimerkkiä että ei tarvinne ruveta luettelemaan niitä toinen on sitten tämä että työllistämisen kynnystä

kannustavuus että työssäoleminen on aina kannattavampaa kuin jonkun korvauksen nostaminen kun nämä asiat saadaan vieläkin parempaan kuntoon hallitus on lähes neljä vuotta tehnyt töitä ja tulokset alkavat näkyä yli satatuhatta ihmistä on saanut työpaikan ja se on vaikuttanut valtavaan määrään perheitä kun isä tai äiti on sen työpaikan saanut parhaimmissa tapauksissa jopa molemmat heidän elämälleenhän sillä on aivan valtava merkitys sen takia toivoisin että suomen eduskunnassa löytyisi pikkuhiljaa todellakin yhteisymmärrys siitä että me aidosti teemme töitä tässä talossa sen eteen että mahdollisimman moni suomalainen saa sen työpaikan on selvä eri aatteellisia ja poliittisia jännitteitä on puolueiden välillä mutta tässä asiassa mielestäni ei saisi olla mitään jännitettävää tärkeintä on saada joka ainut ihminen jonka ikinä on mahdollista päästä työelämän piiriin ja sitä kautta normaaliin elämään koska pitkässä juoksussa ihmisen kannalta eläketurvan

arvoisa puhemies kun puhutaan nyt täällä toisesta lex lindströmistä merkittävästä kysymyksestä yli kuusikymmentä vuotiaille pitkäaikaistyöttömille niin syystä tai toisesta poliittinen vasen laita on salista kadonnut arvioikoon joku muu mistä se johtuu että näin on kuitenkin juhlapuheissaan hekin vaativat erilaisia toimia mutta kun niitä toimia esitellään kun niitä olisi täällä mahdollisuus lähetekeskustelussa arvioida ja antaa palautetta ministerille ja jopa kiitostakin tälle

tämä lex lindström kaksi on osa on työkykyohjelma eli yli hallituskausien täytyy olla meillä suuntaviivat siitä miten saadaan ratkaisuja kaikkein vaikeimmin työllistyvien auttamiseksi takaisin työelämään tästähän selvityksen sai työministeriö nyt valmiiksi ja varmasti sen tuloksiakin päästään arvioimaan ensimmäisen lain suomaa eläketukimahdollisuutta on käyttänyt noin parituhatta ihmistä ja tässä toisessa arvioidaan että tukea voi hakea noin

ensimmäisen tuen mahdollisia saajia oli kuitenkin noin viisituhattakolmesataa ja tietysti herää kysymys mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen että kaikki joiden olisi ollut mahdollista eivät sitä kuitenkaan ole hakeneet varmasti perusteltuja syitä löytyy eri elämäntilanteista mutta tätä jäin

lakiesitystä ihan inhimillisyyden vuoksi on paljon ihmisiä joille tämä eläke olisi aidosti elämänlaatua parantava ratkaisu ja on usein myös joiden eläke tulee olemaan nykyistä tulotasoa korkeampi näissä tapauksissa on kyllä mielestäni ihan paikallaan että tämäntyyppinen menettely otetaan taas käyttöön

minäkin kannatan tätä lakia pidän hyvänä että tällainen on jälleen tehty ja haluaisin sanoa samassa yhteydessä että meillä on erittäin paljon te toimiston listoilla ihmisiä jotka tarvitsisivat erityisesti sosiaali ja ter veydenhuollon palveluita he tarvitsisivat myös työkyvyn

selvittämisiä ja tosi moni on ikään kuin väärässä paikassa tämän kuulee tuolla kun keskustelee työllistäjien kanssa ja ja te toimiston ihmisten kanssa se on tavallaan surullista ja eikä ollenkaan tavallaan vaan se on minun mielestäni surullista niitten ihmisten kannalta jotka ovat väärässä paikassa ja se on surullista myös te toimistojen kannalta sen takia että että siinä resurssit menevät vähän niin kuin väärään kohteeseen pitäisi kerta kaikkiaan nyt nähdä tämä tilanne ja ohjata nämä ihmiset oikeisiin paikkoihin ja tämä ratkaisu mistä puhutaan on tietenkin osalle ihan selkeästi se paras
vastauspuheenvuoro

vastaan ensinnäkin edustaja paloniemi tätä esiin nostamaanne on jo hallitusohjelman puitteissa tarkasteltu monin tavoin osittain jo osatyökykyisille tie työelämään hankkeessa ote kärkihankkeessa ja myöskin osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa mutta ennen kaikkea ihan viimeisimmässä riihikirjauksessa tästä työkykyohjelmasta ja siitä että meillä on ote kärkihankkeen puitteissa selvityshenkilöt raija kerätär ja tuija oivo selvittelemässä juuri sitä voiko sanoa työttömyyden kovinta ydintä ja ja niitä palveluita joita sinne nimenomaan voitaisiin kohdentaa on kysymys resurssien allokoinnista viime viime kädessä mutta edustaja elo te kysyitte sitä sitä miksi varsinaisesti on sitten myös niin ettei ole lex lindström ykköstä haettu ihan tarkkaa syytä ei tietenkään ole koska tilastot kertyvät hiljalleen mutta näitä syitä on mitä ilmeisimmin taustalla henkilö on ollut jo lähellä vanhuus eläkeikää ja hakee suoraan vanhuuseläkettä voi olla että henkilö on arvioinut taloudellisen tilanteensa niin että se sama raha jotenkin pyörii siinä taloudessa muutenkin eikä sitten ole tullut hakeneeksi tukea henkilö on tullut lex lindströmin piiriin mutta on saanut jonkun muun eläkkeen kun tämä on tullut ajankohtaiseksi tai sitten tietysti voi olla se ehkä harvinaisin tai harvinaisempi tilanne että henkilö on aloittanut palkkatyön myöskin se on toki mahdollista on ehkä myös mahdollista että kyse on ollut jopa tiedonkulun puutteesta joissakin tapauksissa mutta niin kuin sanottu nämä tiedot tarkentuvat kun tilastoja ja tietoja tästä

esityksellä toteutettaisiin julkisen talouden suunnitelmassa vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva päätetyt parannukset eri etuuksiin sekä tiettyjä teknisluonteisia muutoksia sairausvakuutuslakiin ja lakiin yleisestä asumistuesta lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä eli niin sanottua lepäämislakia pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ehdotetaan parannettavaksi korottamalla takuueläkkeen määrä noin seitsemäänsataankahdeksaankymmeneenneljään pilkku viiteenkymmeneen euroon kuukaudessa korotus olisi siten reilut yhdeksän euroa kuukaudessa takuueläkettä koskeva korotus nostaisi myös eläketukea sillä se on sidottu takuueläkkeen määrään näin tuettaisiin myös erityisen vaikeaan työmarkkina asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä tämä on hallituskauden kolmas korotus vuoden kaksituhattakuusitoista alusta takuueläkettä korotettiin kaksikymmentä euroa ja vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta viisitoista euroa reseptilääkkeiden vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa ehdotetaan alennettavaksi noin kuudestasadastaviidestä eurosta viiteensataanseitsemäänkymmeneenkahteen euroon näin voidaan vähentää paljon lääkkeitä käyttä vien omavastuuta lääkekustannuksista nuoren kuntoutusrahan ja kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi takuueläkkeen tasolle tällä pyritään edistämään osatyökykyisten nuorten ja työelämään kiinnittymättömien osatyökykyisten aikuisten hakeutumista ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan lepäämislain muutoksilla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen kiinteän ansion alaraja pysyisi ilman eri sääntelyä takuueläkkeen suuruisena ehdotetun muutoksen tavoitteena on poistaa erisuuruisten rajojen aiheuttama kannustinloukku lisätä työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämiseen liittyvää ennakoitavuutta ja selkeyttää järjestelmän toimintaa helpottamalla esimerkiksi ansaintarajoista tiedottamista sairausvakuutuslain mukaiset vähimmäispäivärahat ehdotetaan korotettaviksi työmarkkinatukea vastaavalle tasolle lisäksi sairausvakuutuslaissa oleva viidenkymmenenviiden päivän odotusaika jota sovelletaan jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi ehdotetaan poistettavaksi sairauspäivärahaa maksettaisiin jatkossa omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä omavastuusäännös on ollut epäyhdenvertainen ja epälooginen perusteluita sille miksi sairauspäivärahan tulisi poiketa muista päivärahaetuuksista on vaikea löytää lisäksi säännöksen soveltaminen on sisältänyt harkintaa sattumanvaraisuutta arvioitaessa sitä tuleeko työkyvyttömyys mahdollisesti kestämään sairauspäivärahan enimmäisajan jo sata komitea kiinnitti epäkohtaan huomiota ja esitti viidenkymmenenviiden päivän omavastuusta luovuttavaksi onneksi asia saadaan nyt korjattua ja sääntö siirtyy historiaan arvoisa puhemies vanhempainpäivärahajärjestelmän yhdenvertaisuutta ehdotetaan parannettavaksi isyysrahaa myönnettäisiin jatkossa monikkoperheiden isille pidennettynä lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainpäivärahakautta pidennettäisiin vastaamaan kahden vanhemman perheen yhteenlaskettua vanhempainpäivärahakautta oikeus vanhempainpäivärahakauden pidentämiseen olisi niissä tilanteissa joissa lapsen äidin lisäksi ei olisi olemassa toista henkilöä jolle voitaisiin maksaa esimerkiksi isyysrahaa adoptiovanhempainrahakautta pidennettäisiin niin että se vastaisi pituudeltaan biologisten vanhempien äitiys ja vanhempainrahakautta lapsen syntymän jälkeiseltä ajalta lisäksi ehdotetaan että kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla olisi oikeus vanhempainrahaan eli lapsen ikää koskevista rajoituksista adoptiovanhempien vanhempainpäivärahoissa luovuttaisiin vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin myös niin että kunnallisten luottamustehtävien hoitamista ei pidettäisi ansiotyönä vanhempainpäivärahaa voitaisiin maksaa täysimääräisenä myös niiltä päiviltä kun vanhempi osallistuu luottamustehtävien hoitamiseen vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun voimassa olevan väliaikaisen lainmuutoksen mukaan yksityisestä terveydenhuollon palvelusta voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta jos hoitoa annetaan julkisissa tiloissa väliaikaista lainmuutosta ehdotetaan jatkettavaksi vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi loppuun näin siksi että julkisissa tiloissa annetun yksityisen terveydenhuollon kustannuksista on tarkoituksenmukaista maksaa sairaanhoitokorvausta siihen saakka kunnes yksityisen hoidon sairaanhoitokorvaukset lakkautetaan lisäksi hallitus esittää että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä jatkettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun kelan kilpailuttamien tilausvälityskeskuksien toiminnan alkaminen on sisältänyt valitettavia käynnistysongelmia suurimmalla osalla alueista on odotettavissa että palvelutaso saavuttaa sopimusten mukaisen tason mahdollisten ongelmatilanteitten varalta on kuitenkin hyvä että matkoja koskevasta enimmäishinnasta säädetään laissa ministeriön osalta asiaan on reagoitu heti tehty välittömästi nämä toimet jotka ministeriö voi lainsäädännön avulla tehdä esitykset liittyvät vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitykseen ja ne on tarkoitettu käsiteltäviksi sen yhteydessä yhteydessä muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista ja vanhempainpäivärahoja koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen neljättä kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa rouva puhemies tätä esitystä on hyvin helppo

viiteenkymmeneenkahteen euroon kuukaudessa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista vaikka korotus on pieni yhdeksän euroa kuukaudessa se on takuueläkkeen varassa elävälle pienituloiselle kuitenkin korotus täytyy muistaa että tällä hallituskaudella on takuueläkettä korotettu jo kahdesti kuten ministeri juuri äsken kertoi yhteensä kolmekymmentäviisi euroa kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha korotetaan takuueläkkeen tasolle tällä pyritään edistämään osatyökykyisten nuorten ja työelämään kiinnittymättömien osatyökykyisten aikuisten hakeutumista ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan kuntoutusrahan korottaminen vähentää nuorten syrjäytymisestä syrjäytymisestä ja työkyvyttömyyseläkkeestä aiheutuvia kustannuksia pitkällä aikavälillä myös työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen minimiansaintaraja korotetaan takuueläkkeen suuruiseksi aikaisemmin käsittelyssä ollut eläketuki korottuu samalla takuueläkkeen tasolle vähimmäispäivärahoja eli sairauspäivärahaa äitiys isyys ja vanhempainrahoja ja erityishoitorahaa korotetaan kuukaudessa päivärahat nousevat työmarkkinatuen tasolle mikä tuo perusturvan saman suuruiseksi niin työttömille kuin kotiin jääville äideille tai isille vähimmäispäivärahojen korotus vahvistaa omalta osaltaan sosiaaliturvan tavoitetta eriarvoisuuden vähentämisestä lääkekustannusten omavastuuosuutta eli lääkekattoa alennetaan kolmellakymmenelläkolmella eurolla lääkkeiden omavastuun alentaminen maksaa valtiolle noin viisi miljoonaa euroa mielestäni erityisesti tämä uudistus tuolla kentällä odotettu koska se koskee niin monia kela taksimatkat ovat puhuttaneet pitkin syksyä niiden enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä jatkettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun tämä on ehdottoman tärkeää etteivät kela taksien korvaukset lähde vapaapudotukseen asiakkaille on jatkossakin kela taksin omavastuu kaksikymmentäviisi euroa eikä sitä tässä esityksessä olla muuttamassa arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on enemmän kuin tervetullut uudistus

arvoisa puhemies nyt on kyllä kiitoksen aika harvoin saamme täällä eduskunnan salissa ottaa vastaan tämäntyyppisen lakiesityksen jossa on hoidettu samalla kertaa joukko isoja ja sitten joukko pienempiä mutta yksittäisen ihmisen kohdalla erittäin merkittäviä asioita isot kysymykset liittyvät tietenkin takuueläkkeeseen ja lääkekaton maksimin laskuun jotka kohdentuvat samaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevaan vanhusväestön osaan jolle tuppaa kertymään lääkekustannuksia reseptilääkkeitten osalta iän tuodessa mukanaan myös erilaisia vaivoja heidän elämäntilanteensa parantaminen vaikkakin pienellä takuueläkkeen nostolla on merkittävä saavutus haluan kuitenkin korostaa erityisesti

vanhempainetuuksiin liittyviä muutoksia monikkoperheen äitinä tervehdin ilolla sitä että isillä on jatkossa mahdollisuus paremmin osallistua perheen tilanteisiin ja hoitoon kaksosissa on kaksin verroin työtä jos ei kolmenkertaisesti tavalliseen tilanteeseen verrattuna

adoptiovanhemmuus on vanhemmuuksista yksi haasteellisimpia siksi on tärkeää että myös ulkomaisen adoption yhteydessä lapsen erityistilanne tulee

pidemmällä vanhempainvapaalla kuin aikaisemmin myös demokratian kannalta on tärkeää että päätöksen teossa kunnallisella tasolla on pienten lasten vanhempia tämä korjaus että vanhempainloman aikana ansiotuloksi ei lasketa luottamushenkilömaksuja on tervetullut ja sitä kautta saamme aktivoitua nuoria henkilöitä myös politiikan päätöksenteon pariin

arvoisa puhemies niin kuin tässä on tullut esille takuueläkettä korotetaan jo kolmannen kerran tämän jälkeen yhteensä neljäkymmentäneljä euroa kuukaudessa se on jo merkittävä summa olen katsellut että joillakin oppositiopuolueilla on esityksenä seuraavalle kaudelle että takuueläkettä korotetaan samantyyppisellä summalla tämä hallitus on sen jo tehnyt tässä ja nyt lisäksi kuten aikaisemmin mainitsin lex lindströmin eläketuki korottuu samalla sitten takuueläkkeen tasolle ja sekin on hyvin tärkeä uudistus perusturvan indeksistä on puhuttu ja sen indeksijäädytyksestä mikä hallituksen on täytynyt tehdä talouden sopeuttamiseksi tässä vähimmäispäivärahoja korotetaan sairauspäivärahaa äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa se on selvästi enemmän kuin olisi korotus kuukausitasolla silloin jos perusturvan indeksiä oltaisiin nostettu tämä on tavallaan täsmätoimi minkä hallitus valitsi näistä kahdesta

on tärkeätä huomata myös että tulottomien viidenkymmenenviiden päivän omavastuuaika poistuu sairauspäivärahoista ja tämä katkaisee tärkeällä tavalla toimeentulokierteen kun omavastuuaikana ei tarvitse sitten toimeentulotukea hakea parantaa selvästi siis pienituloisten asemaa erityisesti haluan nostaa kysymyksen jota adoptiovanhempien etujärjestöt jos näin voi sanoa ovat aivan oikein pitäneet esillä ja nyt siihen tulee muutos eli adoptiovanhemmille tulee oikeus vanhempainpäivärahaan silloinkin kun adoptoitava lapsi on alle kahdeksantoista vuotias tällä hetkellä se oikeutus on ollut vain silloin jos lapsi on alle seitsemän vuotias eli merkittävä muutos tässäkin suhteessa samalla adoptiovanhemmat saisivat oikeuden työskennellä tällöin vanhempainrahakaudella tällä hetkellä työskentelyä tai opiskelua ei ole sallittu mikä on kyllä ollut aika erikoinen tilanne tietysti myös lääkekustannusten omavastuuosuus niin sanottu lääkekatto sitä alennetaan tämäkin on erityisesti tärkeä asia paljon lääkkeitä käyttäville ihmisille suomalaisille pääsääntöisesti eläkeläisille jälleen kerran täytyy sanoa tässäkin yhteydessä että kun tehdään juuri niitä ratkaisuja joita poliittinen vasemmisto on vaatinut tämän patamustan vanhoillisen konservatiivisen hallituksen toimesta niin poliittinen vasen laita puuttuu täältä kokonaan kannattaisi olla paikalla myös silloin kun tehdään niitä ratkaisuja joita koko ajan vaaditaan tai joita oppositiopuolue itse vaihtoehtobudjetissaan esittää tai esittää seuraavan neljän vuoden aikana tehtäväksi kun tämä hallitus ja siniset tekevät ne ratkaisut tässä ja nyt

arvoisa rouva puhemies nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi eläkesäätiölakia vakuutuskassalakia maksuperusteisista maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoista annettua vakuutusyhtiölakia ehdotetuilla ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön täytäntöön ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi säätämällä direktiivin edellyttämistä välttämättömistä muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön ehdotettuja lakeja sovellettaisiin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vapaaehtoiseen lisäeläketoimintaan jolla täydennetään lakisääteistä eläketurvaa ehdotettuja säännöksiä ei sovellettaisi eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaan siltä osin kuin he harjoittavat työntekijän eläkelaissa ja yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua lakisääteistä eläkevakuutusta esitys parantaa lisäeläketoimintaa harjoittavien säätiöiden ja kassojen toiminnan turvaavuutta turvaavuutta ja vakuutettujen etujen suojaa säätämällä hallintojärjestelmälle asetettavista aiempaa täsmällisemmistä vaatimuksista esitys vahvistaa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläkkeiden hallintojärjestelmää säätämällä nykyistä täsmällisemmin muun muassa riskienhallinnasta sisäisestä tarkastuksesta ja aktuaaritoiminnoista esitys parantaa vakuutettujen tietojensaantia lisäeläketurvastaan säätämällä vakuutetuille vuosittain maksutta lähetettävästä lisäeläkkeen eläke etuusotteesta esitykseen sisältyy myös ehdotus eläkesäätiöiden ja kassojen kassojen vastuuvelan laskennassa käytettävän enimmäiskoron sääntelyn muuttamisesta kyse on teknisestä koron määrittämisestä sosiaali ja terveysministeriön asetuksen sijaan enimmäiskorosta annettaisiin jatkossa finanssivalvonnan määräys lisäksi esityksellä edistetään ammatillisten lisäeläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa säätämällä nykyistä täsmällisemmin lisäeläkelaitosten rajat ylittävän toiminnan edellytyksistä sekä mahdollistamalla mahdollistamalla tietyin edellytyksin lisäeläkevakuutuskantojen rajat ylittävät siirrot toisessa eta valtiossa hyväksyttyyn laitokseen näillä toimilla pyritään omalta osaltaan osaltaan edistämään ammatillista lisäeläketoimintaa ja sitä kautta ikääntyvän väestön toimeentulon turvaamista esityksellä ei ole vaikutusta kansalliseen sosiaali ja työoikeuteen jota on myös rajat ylittävässä toiminnassa ja rajat ylittävissä siirroissa aina noudatettava eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin ehdotetaan vain direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä välttämättömiä muutoksia jotta uusi sääntely ei tarpeettomasti lisäisi eläkesäätiöiden ja kassojen hallinnollista taakkaa hallintokuluja koska eläkesäätiöiden ja kassojen harjoittama lisäeläketoiminta on pienimuotoista ei kansalliselle lisäsääntelylle tältä osin ole tarvetta

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on osa esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistusta yleiset perustelut lain uudistamiselle ovat olemassa ja on hyvä että esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistusta valmistellaan nimenomaan yhtenä kokonaisuutena voisi olla tervetullutta käydä laajempaakin keskustelua siitä millaiset kokonaisvaikutukset uudistuksella tulee lopulta olemaan ja kuinka käy mahdollisten taloudellisten vaikutusten tulevatko ne siirtymään tulevalle hallituskaudelle haluan tässä osaltani nostaa esille sellaisia huolenaiheita joita etenkin tuolla kuntakentällä on herännyt liittyen nykyisten olemassa olevien toimijoiden tulevaisuudennäkymiin monien kaupunkien kulttuuritoimessa museoiden rooli on keskeinen niiden toiminnan laadukkuudesta ja kehittämisestä halutaan kantaa vastuuta ja luottamushenkilöt ovat valmiita kohdentamaan merkittäviä taloudellisia panostuksia niiden ylläpitämiseen myös tulevaisuudessa yleisen hyvinvoinnin sivistyksen ja kasvatuksen ohella museotoiminta voi olla myös merkittävä elinvoimatekijä monista syistä kunnat toteuttavat ja ovat aikomuksissa toteuttaa myös merkittäviä peruskorjausinvestointeja pyrkiessään huolehtimaan siitä että museoiden näyttely työ ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia aivan kuten pykälän kahdeksannen kohdan mukaan edellytetään tehtävän museo ja kulttuuritoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kuitenkin edellyttää että toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja etenkin sen rahoituspohjan riskejä pystytään ennakoimaan mahdollisimman hyvin tämä korostuu toiminta ja taloussuunnitelmissa joissa tarkasteluväli ulotetaan pidemmälle aikavälille toimintaympäristön vakauden ja ennustettavuuden näkökulmasta aikomus muuttaa valtionosuuksia määräaikaisiksi ei ole ongelmaton se voi osaltaan paitsi pirstaloida jo rakentuneita kokonaisuuksia myös hidastaa rahoituspäätösten tekemistä lakiesityksessä on havaittavissa muutamia epämääräisyyksiä suhteessa arviointikriteereihin joilla avustuskelpoisuutta arvioidaan sekä suhteessa arviointiprosessien läpinäkyvyyteen museolain kolmannen pykälän ensimmäisessä momentissa opetus ja kulttuuriministeriö päättää museoiden hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi valtion talousarvion rajoissa ja edelleen valtionosuuksien edellytykset täyttäviä uusia museoita voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin vain rajoitetusti eikä myöskään henkilötyövuosia voida välttämättä vahvistaa täysimääräisesti toteutuneiden henkilötyövuosien mukaisena otan uuden

rouva puhemies monipuolisella museokentällä on tärkeä rooli suomalaisen sivistyksen kulttuurin ja tieteen edistämisessä museoiden merkitys myös kotiseuturakkauden ja kotiseututietoisuuden syventäjänä on ihan ilmeinen museot nostavat esille yhteiskunnallisesti tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sekä lisäävät ihmisten hyvinvointia ja ymmärrystä maailmasta museoiden rooli vetovoima ja kilpailukykytekijänä on myös ymmärretty aiempaa paremmin ne eivät juuri missään enää ole pölyisiä ja tylsiä paikkoja nykyään ihmisten vapaa ajasta kilpailevat entistä useammat tahot ja ovat museot vastanneet hienolla tavalla hyviksi esimerkeiksi käyvät museokortit ja monenlaiset yhteistyökuviot koulutuskentän eri järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävillä lainsäädäntömuutoksilla tähdätään siihen että myös valtio ja julkinen sektori ovat aiempaa tiiviimmin mukana museokentän uudistamisessa arvoisa puhemies keskustalle on tärkeää että museotoiminta on koko maan kattavaa kun päätöksiä tulevista vastuumuseoista tehdään on valtakunnallisesti kattavasta ja monipuolisesta museoverkosta pidettävä kiinni keskustalle on niin ikään huomioon otettavaa että niissä maakunnissa joissa on tällä hetkellä useampi maakunnallinen museo voi jatkossakin toimia useampi alueellisen vastuutehtävän museo

arvoisa rouva puheenjohtaja jatkan edellistä puheenvuoroani tästä paikalta jäin tänne äsken vahingossa ajatuksissani olisin voinut tulla toki sinne eteenkin eli totesin että lakiesityksessä on havaittavissa muutamia epämääräisyyksiä suhteessa arviointikriteereihin joilla avustuskelpoisuutta arvioidaan sekä suhteessa arviointiprosessien läpinäkyvyyteen museolain kolmannen pykälän ensimmäisen momentin mukaan opetus ja kulttuuriministeriö päättää museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi valtion talousarvion rajoissa ja edelleen museovirasto arvioi täyttääkö hakija museolain asettamat edellytykset

on syytä kiinnittää erityisesti huomiota siihen että museoviraston kriteerit tukikelpoisuutta arvioitaessa arvioitaessa ovat mahdollisimman selkeät tulkinnan mahdollisuuksia rajaamalla voidaan välttää turhia epäselvyyksiä toiminnan arvioinnin tulisi yleisemmälläkin tasolla olla mahdollisimman läpinäkyvää ja nojautua vahvasti todennettavissa olevaan tietoon erittäin tärkeää tämä on tarkasteltaessa rahoituskausien välistä toimintaa mutta otettava huomioon myös arvioitaessa taiteelliseen toimintaan liittyviä edellytyksiä näkökulma on luonnollisesti ulotettava koskemaan myös harkinnanvaraisesti myönnettäviä avustuksia arvoisa puhemies valtion tulee osaltaan kantaa vastuunsa siitä että kunnille laissa määrättyjen tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät karkaa käsistä hallituksen valmistelun lähtökohtana on ollut että uudistus voidaan toteuttaa taloudellisten vaikutusten osalta kustannusneutraalisti kuntaliitto on omassa lausunnossaan ottanut vahvasti ja selkeästi kantaa siihen että määrärahojen osoittamisen tulee olla riittävää niin laskennallisten valtionosuuksien kuin harkinnanvaraisten avustusten osalta liitto toteaa että valtionosuuksia on vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen leikattu kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla ja edelleen he painottavat ettei uuteen järjestelmään ole järkevää siirtyä ilman tarvittavia ja vakavasti harkittuja määrärahatarkistuksia on siis kysyä mitä konkreettisia parannuksia lakimuutos tuo nykytilaan jos toiminnan vahvistamiseen ei kohdenneta riittävästi resursseja käytännön tasolla kunnissa on vahva tahtotila tukea kehittää ja ylläpitää laadukasta ja monipuolista museotoimintaa toivonkin siis että lakia valmisteltaessa ja vietäessä eteenpäin pidetään huolta siitä että yhdessäkään kaupungissa tai kunnassa ei näitä edellytyksiä museotoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen ajeta alas myöskään tulevaisuudessa

olisi ensinnäkin ollut todella hienoa jos ministeri olisi ollut täällä keskustelemassa kanssamme tästä tärkeästä asiasta asiani koskee ihan tuota samaa mitä edustaja viitanen hyvin nosti esille kyllä taiteen ja kulttuurin rahoitus tarvitsisi kokonaisarvioinnin läpivalaisun me olemme kuulleet niin monia ryhmiä jotka erittäin korkeatasoista taidetta ja kulttuuria tarjoavat että on erittäin masentavaa se että vaikkapa vapaa kenttä joka tarvitaan aivan välttämättä taiteen ja kulttuurin uusintamiseen on tällä hetkellä siinä tilanteessa että erittäin monet toimijoista eivät saa minkäänlaista tukea maailma muuttuu ympärillä ja ja pitäisi rohkeasti uskaltaa

siellä resursseja allokoida jotenkin toisella tavalla koska

paloniemeäkin erinomaisista puheenvuoroista ja todeta juuri sen että nimenomaisesti nyt olisi kokonaisharkinnan paikka ja voisimme tässä yhteisestikin sen tunnustaa että lisäresursseja tarvitaan kun tehdään uudistus tehdään se kunnolla ja annetaan samalla samalla kulttuurille ja taiteelle sen ansaitsemat mahdollisuudet itsekin olisin puhemies sellaista toivomusta halunnut esittää että tässä yhteydessä olisi ollut hyvä kun ministeri olisi ollut paikalla olisimme voineet vähän laajemminkin keskustella tästä tärkeästä valtionosuusuudistuksen tilanteesta ja sen tulevaisuudesta me olemme sivistys ja tiedejaostossa valtiovarainvaliokunnassa perehtyneet tähän asiaan niin keväällä kuin syksyn kuluessa edustaja paloniemi muun muassa on siellä

me totesimme ihan yhteisvoimin yksimielisessäkin osuudessakin sen että tämä valtionosuusuudistus on äärimmäisen tärkeä ja pitäisi nimenomaisesti nyt harkita harkita sitten se kokonaisresurssi mikä siihen tarvitaan koska kaikki tietävät että tällaisenaan siitä ei tule vielä mitään koska se tarvitsee lisäresurssin on aivan selvää että emme voi lähteä liikkeelle senkaltaisilla ratkaisuilla mitä hädissään sitten saatettaisiin joutua tekemään mitä työryhmältä tuli ulos onneksi siellä oli eriäviä mielipiteitä että sitten viedään vaikka yhdeltä toimijalta toimintaedellytykset ja sitä kautta sitä niukkaa resurssia jaetaan vaan nimenomaan lisäsatsauksella ja monia perusteluita löytyy löytyy perusteluita juuri sen kulttuurin oman merkityksen kautta sen hyvinvointia vahvistavan merkityksen kautta ja myös sen kautta että se tuo aluetalouksille selkeästi

ja myös parantaa työllisyyttä eli eli kaikki voittavat tässä on semmoinen win win tilanne että kukaan ei tässä häviä mainitsenpa tässä nyt vielä että kun aikanaan tutustuin aika moneenkin arvioon kulttuurin merkityksistä nimenomaan aluetalouksille niin esimerkiksi pirkanmaan festareiden pirfest ryn tekemä tutkimus osoitti että se festari ynnä muuta kulttuuritarjonta mitä pirkanmaan alueella tapahtui kyseisenä vuonna kun tutkittiin toi aluetaloudelle yli kaksisataa miljoonaa lisää eli tähän kannattaa satsata samoin muistan joitain tunnuslukuja siitä kuinka paljon euroja mukanaan koko aluetaloudelle tuo vaikkapa jokainen museokävijä eli eli kaikki nämä on todella tärkeä huomata ja ja toivon todella menestystä sille ajattelulle että kulttuuri saisi lisää määrärahoja kun tässä on nyt kysymys nimenomaan museoista korostan että haluan myös itse nostaa hattua sille hienolle museotarjonnalle mitä maassamme on ja toivon sille vielä

siellä tampereella vierailimme myös sivistys ja tiedejaoston kanssa parissa museossa kävimme muumimuseossa ja vapriikissa ja voin kyllä sanoa että molemmat esimerkiksi meidän aluetaloudellemme siellä pirkanmaalla ovat äärimmäisen

arvoisa puhemies

ja taidetarjontaa jossain päin suomea se voi tarkoittaa nuoria harjoittelemassa vaikkapa kansantanhuja toisessa paikassa jotain muuta kulttuuri ja taide kiinnostavat ihmisiä paljon kuntaliiton selvityksen mukaan neljäkymmentäkuusi prosenttia suomalaisista oli käyttänyt kulttuuripalveluja viimeisen kahdentoista kuukauden aikana arvioiden mukaan kunnissa järjestetään vuosittain noin kahdeksantoistatuhatta kulttuuritapahtumaa me edustajat sen tiedämme erityisesti kesäkuukausien aikana miten runsaasti suomen kesässä on kotiseutu ynnä joissa edustajan olisi suotuisaa olla kansalaisten tavattavissa valtionosuuden piirissä on kuntien taidelaitosta kulttuuripalveluiden saatavuudessa ja käytössä on kuitenkin eroja kaupunkialueilla yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä kokee kulttuuripalvelut riittäviksi kun maaseudulla vastaava luku on keskustan kulttuurilinjauksissa korostuu taiteen ja kulttuurin tuominen lähemmäs ihmistä tällä vaalikaudella hallituksen kärkihankkeena on ollut niin sanotun prosenttiperiaatteen laajentaminen esittävään taiteeseen esimerkiksi musiikkia ja teatteria tuodaan vanhainkoteihin päiväkoteihin ja kouluihin myös taiteen perusopetuksen laajentaminen on saanut lisärahoitusta taide ja kulttuuripalveluiden alueellista saatavuutta tulee parantaa lisäämällä esimerkiksi kuntien keskinäistä yhteistyötä olisi suotavaa myös lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa taiteen ja kulttuurin palveluiden järjestämiseksi kaikkea toimintaa ei kuntien tosiaankaan tarvitse järjestää itse sillä kolmannen sektorin toimijoissa on huikea potentiaali monenlaiseen osaamiseen ihan lopuksi haluan sanoa että lapsille ja nuorille suunnattu kulttuuritoiminta muodostaa pohjan kaikelle kulttuurille ja taiteelle keskusta näkee merkityksellisenä että taiteen perusopetukseen ja esimerkiksi kerhotoimintaan lisätään resursseja mukavaa olisi että esimerkiksi kouluissa olisi tasapuolisesti tarjolla liikunnallisia ja taiteellisia välitunteja

puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossani aika paljon jo puhuin kulttuurin merkityksestä yleisesti enkä lähde sitä tässä heti parin minuutin päästä toistamaan mutta voisin todeta tältä osin myös tässä pykälässä sen että edullista kaiken kaikkiaan kaikilta kanteilta että niin valtio kuin kunnatkin huomaavat kulttuurin merkityksen ja ovat valmiita panostamaan siihen ja että myös kunnissa huomataan toimia siten että ne pienet rahat mitä kulttuuriin menevät voidaan turvata eikä kuvitella että siitä säästämällä myöskään sen kuntien taloutta sitten

näkökulmasta että näillä lapsilla ikäihmisillä ja joka ikisellä ihmisellä on oikeus kulttuuriin itse pidän myös hyvin tärkeänä kaikkea sitä toimintaa mitä voimme tehdä alueilla esimerkiksi asuinalueilla lähiöissä jotta se kulttuuri olisi lähempänä asukkaita viime kaudella esimerkiksi joitain avustusten kriteerejäkin vähän painotettiin sinne suuntaan että kulttuuri ja taide olisivat kaikkien saavutettavissa ja saatavilla

pidän hyvänä esimerkiksi sitä että myös lastenkulttuuria on painotettu ja mikäpä sen paremman evään antaa tulevaisuuteen kuin se että esimerkiksi jo päiväkoti iässä pieni lapsi pääsee kulttuurin kanssa tekemisiin osana näitä kulttuuritoimia siellä pirkanmaalla muun muassa aikanaan vierailin lempäälässä jossa oli aivan ihastuttava kokemus kokemus siitä että taiteilija tuli päiväkotiin siinä sitten kuulin hyviä hyviä

arvoisa herra puhemies edustaja mattilan hienon puheenvuoron innoittamana halusin vielä kommentoida hieman tätä tätä lainsäädäntöä ja ja edustaja mattilan puheenvuoroa keskustalle todellakin on tärkeää että kulttuuria saisi läheltä itseä ja ja alueilta ja tällöin me voimme taata mitä omaleimaisimman kulttuurin säilymisen on on aivan ihanaa että että erittäin villejä ideoita kun kiertää tuolla maakunnissa siellä on on satusivellintä ja on kuultu kurkkulaulusta lähtien on traktorijatsia suovanlahden sonniyhdistyksen järjestämiä iltamia tai tai ulkomailta tulevia laulunopiskelijoita jotka sitten pitävät loppukonserttia pitäjissä mielestäni on tärkeää että että kulttuurin rahoitus hyväksyy myös sen että kaikkien tapahtumien ei tarvitse olla valtavan isoja vaan vaan rahoitusta voisivat sitten saada tämmöiset vähän pienemmätkin tapahtumat sillä se tekee meidän elämämme koko suomessa rikkaaksi

herra puhemies harmittaa tosiaan ettei vastuuministeri ole täällä paikalla mutta jos hän olisi ollut täällä paikalla niin olisin halunnut halunnut häneltä kysyä tiettyjä kysymyksiä ylipäätänsä taiteen perusopetuksen tilasta näkeekö hän näkeekö hän nykytilanteen tyydyttävänä onko siinä minkälaista kehittämisen varaa ja ja ovatko taiteen perusopetukseen ja kerhoihin suunnatut resurssit hänen mielestään riittävät tällä hetkellä kun itse tulen tuolta pohjoisesta niin minulla on tämmöinen käsitys että nämä tukirahat eivät kyllä jakaannu oikein tasapuolisesti ja olisi ollut mielenkiintoista kuulla ministerin vastaus alueelliseen tasapuolisuuteen
arvoisa herra puhemies taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta voivat edistää myös nämä olemassa olevat taideinstituutiot esimerkiksi kun tulin tänne tänne helsinkiin koneella tapasin jyväskylä sinfonian johtajan hän kertoi että jyväskylä sinfonia on jälleen lähdössä viikoksi kiertämään maakuntaa pienempiä kaupunkeja ja se veloituksetta järjestää konsertteja ja tapaamisia paikallisten toimijoitten kanssa

ei minkäänlaista korvausta edes edes halunnut nimenomaan juuri siksi että kuntien kulttuurimäärärahat ovat aika pienet minusta tämmöinen toiminta myös teattereitten liikkuminen kiertäminen pienimuotoisesti on on sitä kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden edistämistä

arvoisa herra puhemies valiokunnassamme on useasti keskusteltu siitä että silloin kun tekniikkaa olisi käytettävissä asiat pitäisi tehdä mahdollisimman modernilla tavalla jolloin voisimme säästää hallinnon kustannuksia ja myös helpottaa viljelijän työtaakkaa niinpä olemme monesti miettineet sitä ja ehdottaneet ministeriölle että että paikan päällä tehtävistä valvonnoista tulee mahdollisuuksien mukaan siirtyä nykypäivän it välineitten hyväksikäyttöön aivan älykännyköistä älykännyköistä lähtien siksi olen erittäin kiitollinen että ministeriössä on nyt otettu tämä varteen ja uusia tekniikoita satelliittikuvia miehittämättömiä ilma aluksia ja paikkatiedon sisältäviä valokuvia voi jatkossa käyttää valvontoihin tämä säästää viljelijöiltä lukuisia työpäiviä ja auttaa meitä karsimaan hallinnon kustannuksia toinen iso asia

kohtuullisen kokoinen asia tässä esityksessä on se että poistetaan byrokratiaa myös myös aktiiviviljelijän osalta siellä eun päässä on tällainen kieltolista ollut henkilöistä tai organisaatioista jotka eivät maataloustukea voisi saada kun omistavat esimerkiksi maneesin tai golfkenttiä tai muuta ja minusta on hienoa että että tällaiset turhakkeet nyt sieltä otetaan pois jos oikeaa viljelyä on niin se on aivan sama mitä muuta tällainen henkilö omistaa mutta ihan tähän samaan yhteyteen haluaisin nostaa sen että kun euroopan unionin uusi maatalouslainsäädäntö sitten myöhemmin neuvotellaan niin siellä meidän täytyy ottaa vakavasti sellainen aktiiviviljelijän määritelmä jossa jokaisen viljelijän täytyisi saada maataloustuloa esimerkiksi kolmen vuoden periodilla meille ei ole hyötyä siitä että annamme tukea sellaisille asioille joista ei tule lisäarvoa toivon että tämäkin asia aikanaan menee maaliin